ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkaksi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa herra puhemies tämä tilanne on käytännössä hyvin tällä hetkellä täällä salissa sillä meidän hallituspuolueiden edustajat eivät ole nyt esittelemässä tätä valiokunnan mietintöä kertoo hyvin pitkälle siitä miten tähän asiaan suhtaudutaan yleisestikin ja toisaalta täällä ei ole myös vastuunkantoa vastata tästä lakiesityksestä ei ole ministeriä paikalla ja toisaalta voisi yleisesti todeta tämän asian käsittelystä että tämä käsittely sosiaali ja terveysvaliokunnassa oli hyvin ristiriitainen ja sitä sävytti hyvin vahvasti myös hallituspuolueiden välinpitämättömyys perustuslakivaliokunnan kannanotoista voi sanoa että käytännössä perustuslakivaliokunnan kannanotot sivuutettiin hyvin kylmästi ja välinpitämättömästi ja haettiin sosiaali ja terveysministeriöstä jonkunlaisia kantoja niihin mutta nekään eivät olleet millään tavalla vastanneet perustuslakivaliokunnan vaatimia ehdotuksia arvoisa puhemies esittelen sosiaalidemokraattien vihreiden ja vasemmistoliiton yhteisen vastalauseen tästä asiasta

yleisesti voimme todeta että pidämme hallituksen esityksen tavoitteita työllisyyden lisäämisestä työttömien kannustamisesta aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen sinänsä kannatettavina emme kuitenkaan näe että hallituksen esittämä niin sanottu työttömyysturvan aktiivimalli olisi toimiva tai oikeudenmukainen keino työllisyyden tai aktiivisuuden lisäämiseen esitetty malli on ongelmallinen monella tavalla kuten perustuslakivaliokunnan ja työ ja tasa arvovaliokunnan lausunnoissa sekä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössäkin on kuvattu lakiehdotuksesta on kuultu kattavasti lukuisia eri asiantuntijoita joista suuri osa on suhtautunut esitykseen vähintäänkin erittäin kriittisesti kuulemisten perusteella katsomme ettei hallituksen esittämää mallia tule hyväksyä vaan se pitää hylätä aktiivimalli on sanktiomalli hallituksen esittämän mallin ajatuksena on ettei työttömyyden pitkittyessä täyteen työttömyysturvan tasoon riitä enää pelkästään työttömän aktiivinen työnhaku vaan aktiivisuuden tulee johtaa myös työllistymiseen tai palveluihin osallistumiseen työttömyyden alussa olevia omavastuupäiviä vähennetään nykyisestä seitsemästä päivästä viiteen päivään mikä on myönteinen asia työttömyyden pitkittyessä kuitenkin omavastuuta lisätään aktiivisuusehto täyttyy jos henkilö on kuudenkymmenenviiden päivän eli kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana ollut palkkatyössä tai yritystoiminnassa niin että se yhden kalenteriviikon aikana riittäisi kerryttämään työssäoloehtoa

työttömyyspäivärahan ehtona on että henkilö työllistyy jos aktiivisuuskriteerit eivät täyty seurauksena on leikkaus työttömyysturvan tasoon aktiivimalli uhkaa leikata työttömiltä työttömyysturvaa riippumatta heidän omista toimistaan malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön mikä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on esitetty runsaasti kritiikkiä on vaikea ymmärtää ajatusta jonka mukaan työttömyysturvaa leikataan jos työtön ei onnistu löytämään työtä haluamme edistää aktiivisuuteen kannustavaa työvoimapolitiikkaa mutta emme voi hyväksyä työttömyysturvan leikkauksia pidämme tärkeänä myös sitä että muutokset työttömyysturvaan valmistellaan hyvässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa toisin kuin nyt tässä esityksessä on tehty arvoisa puhemies aktiivimallin vaikutukset ovat epävarmoja aktiivimallin käyttäytymisvaikutuksiin liittyy suurta epävarmuutta muutokset tulevat voimaan vuoden kaksituhattakahdeksantoista alusta samaan aikaan eräiden muiden työttömiä koskevien muutosten kanssa tämä vaikeuttaa aktiivimallin vaikutusten arviointia toisin sanoen uudistusten hyötyjä tai haittoja ja esimerkiksi hallinnollisia vaikutuksia ei pystytä tällä kertaa selvittämään on vaikea arvioida mikä uudistuksista tulee vaikuttamaan mihinkin suuntaan ei ole myöskään selvää mikä vaikutus lyhyellä työllistymisellä on työttömyyden kokonaiskestoon lyhytkestoisen työn etsiminen ja tekeminen sekä erilaisiin toimenpiteisiin osallistuminen sitoo työttömän työnhakijan ajankäyttöä ja vähentää hänen mahdollisuuksiaan etsiä parempaa ja sopivampaa työtä avoimilta työmarkkinoilta hyvä työttömyysturva mahdollistaa omaa osaamista paremmin vastaavien työpaikkojen etsinnän tämä on eri tutkimuksissa monesti selvitetty ehkä kaikkein isoin kysymys joka tämän asian yhteydessä on tullut on se että aktiivimalli eriarvoistaa ihmisiä aktiivimallin suuri ongelma on se että malli asettaa työttömät työnhakijat eriarvoiseen asemaan alueiden välillä on merkittäviä eroja siinä

onko lyhytkestoisintakaan työkeikkaa saatavilla tai työllisyyttä edistäviä palveluita tarjolla myös ihmisen ikä koulutustaso työttömyyden kesto vaikuttavat olennaisesti aktiivisuuteen malli rankaisee enemmän heitä joilla on heikommat työllistymismahdollisuudet ja pääsy palveluihin jos työtön ei onnistu osoittamaan aktiivisuuttaan malli tarkoittaa työttömyysturvan leikkausta suomessa työttömien perusturva on jo tällä hetkellä heikko ja sen tasosta on muun muassa euroopan neuvoston sosiaalisten oikeuksien komitea antanut suomelle huomautuksen ensisijaisen etuuden leikkaaminen ajaa ihmisiä viimesijaisen toimeentulotuen piiriin ei voi käydä niin että työtön tekee aktiivisuuden osoittamiseksi kaiken vaadittavan mutta ei pysty hänestä riippumattomista syistä täyttämään lain aktiivisuuskriteereitä ja tämän seurauksena häneltä leikataan työttömyyspäivärahaa näissä tilanteissa työttömyyspäivärahaa ei tulisi leikata hallitus nyt tässä esittää olisikin pystyttävä varmistamaan että tällöin työttömyysturvaa ei leikata työttömillä tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet täyttää aktiivisuusedellytykset tätä sekä työelämä ja tasa arvovaliokunta että perustuslakivaliokunta ovat painottaneet vahvasti lausunnoissaan aktiivimalli on ongelmallinen perustuslain kannalta esityksen säätämisjärjestysperusteluissa että työnhakija voi vaikuttaa siihen aleneeko hänen päivärahansa perusteluissa korostetaan myös ettei ehdotuksessa ole kyse myöskään työttömyysetuuden epäämisestä vaan sen määrää koskevasta koskevasta kaavamaisesta laskusäännöksestä laskusäännöksestä lisäksi esityksen perustuslainmukaisuutta perustellaan sillä ettei aktiivisuusedellytystä sovellettaisi henkilöön joka saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta eikä sitä sovellettaisi aikana jona henkilöllä on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus eläkelaitoksessa

niitä ei ole tarjolla myös te toimistojen mahdollisuudet tarjota palkkatuettua työtä tai työllistymistä edistäviä palveluja vaihtelevat eri puolilla maata aktiivisuusmallissa on perusteluiden mukaan kyse kaavamaisesta laskusäännöksestä kuten äsken mainitsin vailla yksilöllistä harkintaa todetaan perustuslakivaliokunnan lausunnossa valiokunta päätyi toteamaan että koska työttömillä ei edellä todetuista ja erilaisista yksilöllisistä syistä ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollisuutta täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana tämä on perustuslakivaliokunnalta hyvin oleellinen lausunto johonka sosiaali ja terveysvaliokunnan hallituspuolueiden edustajat eivät halunneet ottaa kantaa perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmia voisi lieventää kahdella tavalla ensinnäkin turvaamalla sen että ihminen arvoisa puhemies minä esitän vielä tämän perustuslakivaliokunnan kohdan ja sitten lopetan perustuslakivaliokunnan mukaan ongelmia voi lieventää kahdella tavalla ensinnäkin turvaamalla sen että ihminen aina pääsee palveluihin joilla aktiivisuuden voi osoittaa tai jos ei ole mahdollista tulee varmistaa että henkilö joka tekee kaiken kohtuudella vaadittavan ei joudu alennuksen kohteeksi toinen tapa olisi että työnhakijalla olisi mahdollisuus osoittaa aktiivisuutta myös muulla tavalla joka osoittaa hänen pyrkineen aktiivisesti työllistymään tai hakeutumaan työllistymistä edistävään palveluun tarkastelujakson aikana kuitenkin sosiaali ja terveysvaliokunta toteaa että palvelut ovat harkinnanvaraisia eivätkä käytettävissä olevat määrärahat takaa palveluita kaikille edelleen mietinnössä todetaan että esityksen johdosta on entistä tärkeämpää tarkastella määrärahojen oikea aikaista jakamista alueiden erilaisten tarpeiden mukaisesti perustuslakivaliokunnan toisesta ehdotuksesta mietintö toteaa vain että esitykseen liittyy kuvattuja yleisiä ongelmia mutta työttömällä on kuitenkin aktiivisuuden osoittamiseen monipuoliset mahdollisuudet elikkä hyvin ympäripyöreästi valiokunta tähän vastaa arvoisa puhemies palaan tähän asiaan vielä myöhemmin mutta totean tässä lopuksi että hallitus esittää työttömyyden alkuun säädettyä omavastuuaikaa lyhennettäväksi seitsemästä viiteen päivään tätä parannusta me kyllä kannatamme muutoin esitämme että esitetty aktiivimalli on kaiken kaikkiaan kohtuuton ja epäoikeudenmukainen se loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta ja siitä on luovuttava näillä esitetyillä perusteilla ehdotamme että lakiehdotus hyväksytään muutoin sellaisenaan paitsi että kuuden luvun kolmas a ja viides a pykälä sekä seitsemän luvun viides a pykälä poistetaan ja ja viiva neljäs lakiehdotus tultaisiin hylkäämään
edustaja mäkisalo ropponen

arvoisa puhemies työelämä ja tasa arvovaliokunnassa ei löytynyt juuri ketään asiantuntijaa joka olisi tätä hallituksen aktiivimallia kannattanut me tarvitsemme kyllä aktiivista työvoimapolitiikkaa sillä se on inhimillistä ja kansantaloudellisestikin järkevää työttömyysjaksojen lyheneminen yhdellä päivällä vahvistaa julkista taloutta yli kaksikymmentä miljoonaa euroa vuodessa hallituksen käsitys aktivoinnista on kuitenkin kovin erilainen kuin sdpllä hallituksen aktivointi on sitä että heikennetään pitkäaikaistyöttömien työttömyysturvaa niin kutsuttu aktivointimalli kuvaa hyvin hallituksen asenteita pitkäaikaistyöttömiä kohtaan se on kohtuuton ja epäoikeudenmukainen malli mallin idea on että mikäli työtön ei ole edellisen kolmen kuukauden aikana ollut vähintään

työllistymistä edistäviin palveluihin hänen työttömyysetuuttaan vähennetään lähes viisi prosenttia yhteiskunnalla ei ole kuitenkaan mitään velvoitteita järjestää työtä tai palveluita tämä lakiesitys ei täytä täytä yhdenvertaisuusvaatimuksia sillä esimerkiksi eri palvelujen määrä vaihtelee suuresti ja eri paikkakunnilla suomessa on hyvin erilaiset mahdollisuudet saada lyhytkestoista työtä malli johtaa työttömien lisääntyvään köyhyyteen ja toimeentulotuen käyttöön tämä taas osaltaan nostaa työllistymiskynnystä hallitus on ymmärtänyt itsekin lakiesityksen seuraukset ja kirjannut lakiesityksen perusteluihin että toimeentulotukimenot kasvavat noin kymmenen miljoonaa euroa ja asumismenot neljä miljoonaa euroa eihän tässä ole mitään järkeä

tehokkaan työvoimapolitiikan perusedellytys on se että työntekijät saavat riittävää ja oikea aikaista henkilökohtaista palvelua muun muassa työhön valmennusta tarvitaan myös työn etsintää ja monipuolisia koulutusmahdollisuuksia nykyisellään te toimiston ja kuntien työllisyyspalvelujen mahdollisuudet palvella asiakkaita tehokkaasti ja laadukkaasti ovat rajoitetut koska niillä ei ole riittävästi henkilökuntaa hallitus hehkuttaa kolmen kuukauden välein tapahtuvia haastatteluja mutta nykyisillä resursseilla nämä eivät toteudu vaikka työtön itse niitä toivoo palvelut ovat siirtyneet myös nettiin vaikka kahdellakymmenellä prosentilla pitkäaikaistyöttömistä ei ole mahdollisuutta tai valmiuksia käyttää näitä sähköisiä digitaalisia palveluita minulla on ollut mahdollisuus olla mukana ilman työtä olevien asiakasraadissa olen oppinut paljon ja mielestäni hallituskin voisi kuunnella enemmän pitkäaikaistyöttömiä ja työttömiä eikä kuvitella tietävänsä työttömien asioista paremmin kuin työttömät itse eräästä raatilaisten kanssa käymästäni keskustelusta kokosin heidän tunnelmiaan kun me keskustelimme tästä lakiesityksestä näin työttömät kertoivat yhteiskuntamme niin demokraattisesti kuin se toimiikin ihannoi kilpailua syntymästä lähtien meidät pisteytetään kärjistetysti ilmaisten jos et yllä tietylle tietylle tasolle olet luuseri toisin sanoen ihmisarvosi on miinusmerkkinen minun otsaani on lyöty leima pitkäaikaistyötön ja se tarkoittaa pitkää miinusmerkkiä tuntuu pahalta kun tiedän että minusta ajatellaan etten halua tehdä töitä olen ollut kaksi vuotta työttömänä olen hakenut aktiivisesti töitä ja osallistunut paneelikeskusteluihin seminaareihin ja keskusteluihin ollakseni aktiivinen ja ajan hermolla mutta tämän alan töitä kun ei ole saatavilla työttömyys on useiden tekijöiden summa esimerkiksi masennuksen takaa löytyy milloin uupumusta milloin elämän tarkoituksettomuutta masentuneena ei jaksa ryhdistäydy kehotus ei missään tapauksessa ole oikea ratkaisu tässä lakiesityksessä käsketään ryhdistäytymään mutta ei anneta mitään ratkaisua siihen perusongelmaan eli työpaikan puuttumiseen jos pitkäaikaistyöttömyyden hoitamisessa jollakin olisi aikaa kohdata pitkäaikaistyöttömiä ja kuunnella heidän tarinoitaan ja elämäntilannettaan löytyisi useammin myös myönteinen polku elämäntarinan uudelleenmäärittelyyn nyt palvelut ovat usein pelkästään poiskäännyttämistä pelkään tämän lakiesityksen entisestään lisäävän poiskäännytettyjen ja syrjään jätettyjen

arvoisa herra puhemies tässä sosiaalidemokraattisten kansanedustajien kritiikissä esitetään sellainen tällä esityksellä ei lainkaan voitaisi parantaa työttömien ihmisten työllistymistä tai aktivointitoimiin osallistumista kenenkään työttömän puhumattakaan pitkäaikaistyöttömän tilanne ei ole helppo mutta olen valmis ja halukas tässä julkisesti haastamaan tämän sosiaalidemokraattien näkemyksen siitä että tällä ei saataisi mitään hyvää aikaiseksi henkilökohtaisesti olen täysin vakuuttunut että tämä aktivointimalli tulee johtamaan siihen että sadat ehkä tuhannet työttömät tulevat tällaisiin lyhytaikaisiin työsuhteisiin työllistymään jotka auttavat heitä pysymään työttömyysturvassa nykytasolla

arvoisa herra puhemies kiitän edustaja zyskowicziä rohkeudesta että hän ainoana hallituspuolueen edustajana on täällä kertomassa mielipiteensä ja puolustamassa tätä hallituksen mielestäni huonoa ja järkyttävää esitystä kaiken kaikkiaan puhemies tässä on kysymys työttömän kyykyttämisestä työttömyysturvan tosiasiallisesta leikkaamisesta muistutan että tänään viimeksi me olemme leikanneet kansaneläkkeitä täällä hallituspuolueiden toimesta nyt nyt käydään työttömien kimppuun olen vähän kauhuissani mihin tämä on menossa mutta tämä

sitä mieltä että nyt tehdään kokoomuslaista politiikkaa ja liikaa liikaa tämä näkyy tämän hallituksen linjassa olen kyllä samaa mieltä kuin keskustan puoluevaltuutetut tässä että on helppo määritellä mitä politiikkaa tämä on puhemies tähän lisään vielä sen että kun puhumme nyt työttömyysturvasta ja työttömistä niin kyllä minä aika järkyttynyt olin kun tänään valtiovarainministeri orpo otti kantaa sen puolesta että seuraavaksi pitäisi ruveta maksamaan pienempiä palkkoja tähänkö me olemme menossa puhemies

arvostan sitä että edustaja zyskowicz on paikalla koska muita hallituspuolueiden edustajia ei ole eivät edes ne henkilöt jotka oli valiokunnassa sovittu valiokunnan mietinnön esittelijöiksi käsittääkseni sanoitte että sadat ehkä tuhannet ihmiset onnistuvat säilyttämään työttömyysturvansa ja pääsemään näihin keikkatöihin minäkin uskon että sadat ehkä tuhannet voivat tämän seurauksena mennä keikkatöihin mutta meillä on työttömiä kaksisataaseitsemänkymmentäkaksituhattaviisisataakuusitoista temin tilastojen mukaan ja näistä suurin osa ei onnistu siinä mihin tämä laki tähtää meillä on yksinomaan sairaita ja vammaisia

meillä on pitkäaikaistyöttömiä neljäkymmentäviisituhatta nämä ovat ne ihmiset jotka kärsivät tästä laista ne muutamat onnistuvat ehkä jopa työllistymään mutta hallituksen omatkin työllisyysarviot ovat hyvin alhaiset sen sijaan arviot siitä että toimeentulotukimenot kasvavat ovat suhteettoman korkeat me molemmat tiedämme että sieltä on vielä vaikeampi kiivetä työhön

sinällään näitä tavoitteita ei täysin tyrmätä vaan pidetään hyvinä mutta kuten tässä mietinnössäkin todetaan tähän sisältyy valtava määrä ongelmia kun tiedän edustaja zyskowiczin olevan myöskin perustuslakivaliokunnan työssä mukana niin teidän pitäisi kiinnittää huomiota myös siihen huoleen mitä perustuslakivaliokunta tämän lakiehdotuksen osalta kertoo tämä on kyykyttävän hallituksen kyykytystoimenpide työttömiä kohtaan kilpailukykysopimuksella pakkolakiuhkauksilla ja muulla te kyykytitte palkansaajia julkisen puolen pienipalkkaisia työntekijöitä viemällä heiltä kolmanneksen lomarahoista tässä te kohdistatte kyykytyksen todella heikommassa asemassa oleviin työttömiin joilla ei ole valmiuksia kuten täällä aikaisemmissa puheenvuoroissa on todettu hyötyä näistä aktiivitoimista vaan jotka ovat tyhjän päällä rangaistaan vastoin omaa tahtoaan ja mahdollisuuksiaan
josko tässä edustaja zyskowicz vastaan muut edustajat keskustelussa otetaan kaikki nämä vastauspuheenvuorot yhtä aikaa ja sen jälkeen sitten vasta edustaja zyskowicz vastaa ellei hän halua välipuhetta jossakin vaiheessa siis jatkamme

arvoisa puhemies tosin minä luulin että tämä keskustelu käynnistyi edustaja mäkisalo ropposen puheenvuorosta johon edustaja zyskowicz vastasi mutta tässä on monta liikkeellelähtökohtaa tämä esitys on kyllä mieleenpainuva ja voi sanoa järisyttävä

ei löydä työtä rangaistaan sen takia että hän ei ole löytänyt työtä työttömälle joka ei ole saanut työtä tehdään rankaisu siitä että hän ei ole saanut työtä tämä on kyllä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan käsittämätön sovellutus käsittämätön sovellutus tähän saakka on ajateltu että kun ihminen joutuu vaikeuksiin niin häntä autetaan häntä autetaan työn löytämisessä koulutuksessa ja hänen sosiaaliturvastaan pidetään huolta mutta nyt hallituspuolueet kääntävät tämän ihmisen viaksi ja häntä rangaistaan kun työtä ei ole löytynyt hyvin ymmärrän että sali on tyhjä ministeriä ei ole paikalla eikä kukaan muu kuin uskollinen sotilas ben zyskowicz halua tätä ehdotusta puolustaa

arvoisa puhemies irvokasta tässä on se että kutsutaan aktiivimalliksi sellaista mallia joka siis rankaisee työttömiä aktiivisuudesta huolimatta eli siitä huolimatta että toimii oma aloitteisesti ja hakee työpaikkoja ei pysty välttymään tältä automaattiselta leikkurilta jos käykin niin että sitä työpaikkaa ei löydy on myöskin irvokasta että tämä malli rankaisee työttömiä heistä riippumattomista syistä eli käytännössähän tässä on nyt kyse ainoastaan siitä onko niitä vapaita työpaikkoja tarjolla riittävästi sillä alueella missä työtön elää ja onko työllisyyttä edistäviä palveluita riittävästi tarjolla ja on hyvin tiedossa että palvelutarjonnan osalta on ollut puutteita jo pitkään

arvoisa puhemies kuten edustaja zyskowicz sanoi on aivan selvää että tämä malli tulee työllistämään vähintään satoja tai ehkä jopa tuhansia ihmisiä mutta valitettavasti tämä ei tule työllistämään riittävästi etenkään niitä jotka kipeimmin kaipaisivat töitä mutta kuten sanoitte työllistämään tämä tulee kela itsessään jo arvioi tarpeekseen jopa kaksisataakuusikymmentä henkilötyövuotta sillä

jopa seitsemälläsadallaseitsemälläkymmenellätuhannella eli meidän hallinto ruuhkautuu toinen paikka missä tulee työpaikkoja tulemaan paljon lisää on työkyvyttömyyseläkejärjestelmä koska jos on työtön joka ei onnistu löytämään töitä ei onnistu työllistämään itseään ei onnistu toimimaan yrittäjänä eikä onnistu pääsemään työllistämistoimiin hänen ainoa keinonsa vapautua tästä kamaluudesta tästä kamalasta aktiivimallista on hakea työkyvyttömyyseläkettä ja jos meidän kolmesataatuhatta työtöntä hakevat työkyvyttömyyseläkettä on ilman muuta selvää että meidän työkyvyttömyyseläkejärjestelmä ruuhkautuu ja pahasti

arvoisa herra puhemies olen itse ennen kansanedustajauraa työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia ihmisiä lahdessa työkeskuksen vetäjänä uskon tuntevani aika hyvin työttömien ihmisten arkea vielä tänäkin päivänä tunnen myös sen että työtön ihminen haluaa työllistyä siellä on aitoa halua työllistyä päästä elämässä eteenpäin tuoda tuoda kotiin rahaa ja ruokapusseja ja ja tehdä ehkä vähän ulkomaanmatkoja ja muuta vastaavaa mutta minä hämmästelen ihan samalla lailla kuin edustaja heinäluoma semmoinen tunne kuin ajateltaisiin että on rikos olla ilman työtä ja on rikollista ettei edes haeta työtä päinvastoin työttömät hakevat työtä mutta meillä on alueita joilla töitä ei vain ole saatavilla eikä välttämättä edes työvoimapalveluita huomaa että tämä esitys on kyllä tehty täysin kehä kolmosen sisäpuolella jossa ehkä työmarkkinat jollain tavalla vetävät mutta ei tarvitse ajaa kauas ainakaan päijät hämettä kauemmas kun huomaa että työpaikkojen saaminen on äärimmäisen vaikeaa näyttää että teette tässä lakia työttömyysturvalakiin mutta tulee vähän semmoinen tunne että rikoslakiinhan te tätä

arvoisa herra puhemies edustaja andersson tuossa edellä juuri kuvasi tätä ja täytyy sanoa että kun esiteltiin tätä sosiaalidemokraattisen puolueen vastalauseen mallia niin se pitää sisällään juuri sen ja mäkisalo ropponen erittäin hyvin kuvasi sen mitä tämä todellisuudessa on me olemme tässä nyt syyllistämässä niitä ihmisiä jotka ovat vailla töitä jotka hakevat työtä miksei hallitus tee polkuja sen helpottamiseksi että työllisyys ja työllistyminen olisi mahdollisempaa enemmän panoksia siihen että ihmisillä olisi mahdollisuus kouluttautua uudelleen

valtiovarainministeri orpo tänä päivänä haluaa alentaa palkkoja mutta olisi pitänyt luoda polkuja vaikkapa siihen suuntaan että meillä olisi mahdollisuus ansiosidonnaista päivärahaa viedä mukanaan ja kouluttautua uudelleen

arvoisa puhemies ehkä keskeisin kritiikki tästä aktiivimallista kohdistuu siihen että se kohdistuu vaikeimmassa asemassa oleviin ihmisiin pitkäaikaistyöttömiin osatyökykyisiin ja ikääntyneisiin ihmisiin sekä ihmisiin jotka asuvat alueilla missä on vaikea saada työpaikkoja

ei tule ongelmia mutta juuri näiden ihmisten kohdalla siitä uhkaa tulla pysyvä tulonleikkaus tässä itse esityksessähän on arvioitu että muun muassa toimeentulotukimenot kasvavat ja eikö se ole juuri tätä byrokratian lisäämistä vaikka edustaja zyskowiczkin tässä toi esille että sitä pitäisi karsia mutta mutta käyn tätä läpi seuraavassa puheenvuorossani tarkemmin

keskustelua tämähän on kyllä hyvin saanko nyt jatkaa järkyttävää lainsäädäntöä jos ajattelee ihan työllisyyspolitiikan näkökulmasta kun hallitus leikkaa työttömyysturvaa joka jo tällä hetkellä on seitsemänkymmentäkolme prosenttia minimibudjetista se tarkoittaa sitä että tosiaan lisätään toimeentulotukiriippuvaisten määrää ja kun toimeentulotuessa ei ole vastaavaa kolmensadan euron suojaosaa kuin työttömyysturvassa hallitus ikään kuin lyö korville omia työllisyystavoitteitaan elikkä lisää työnteon esteitä luo tämmöisen kannustinloukun sitten toiseksi asia on juuri niin kuin edustaja järvinen totesi eli kun ainoa tapa välttää tämä sanktio on pistää sisään työkyvyttömyyshakemus tämä tarkoittaa nimenomaan sitä että että nimenomaan niiden nuorten jotka ovat ahdistuksen masennuksen tai muun mielenterveysongelman takia sairauspäivärahalla kannustin hakea työkyvyttömyyseläkkeelle lisääntyy tämä tulee lyömään kilpailukykytavoitteita korville todella lujaa ja kestävyysongelma suomessa kyllä pahenee tämän tämän lisäksi ja kolmanneksi tässä ovat nämä perustuslakivaliokunnan

arvoisa herra puhemies aivan kuten täällä on useissa puheenvuoroissa todettu hallitus kyykyttää ihmisiä tällä lailla nimenomaan kyykyttää pitkäaikaistyöttömiä niitä ihmisiä joilta puuttuu ammatillinen koulutus ja vaikka he hakisivat töitä niin heidän mahdollisuutensa saada työtä ovat sellaiset että se on todella vaikeaa tapasin tällä viikolla henkilön joka kertoi että hän on hakenut töitä pitkään maaseudulla asuu hän totesi että jos tämä hallituksen esitys tulee voimaan tämä laki tulee vaikuttamaan niin että hän kokee että vaikka hän yrittää ja yrittää ja jos siitä huolimatta hän ei työtä saa niin

hän ei ole yhteiskuntaan kelpaava hän yksinkertaisesti kokee sen että hänen elämäntilanteensa hallinta ja moni muu asia vaikeutuu entisestään elikkä hallitus myös rankaisee niitä ihmisiä jotka yrittävät jotka eivät saa työtä ja syventää heidän ongelmaansa entisestään

keskustelemassa ihmisarvosta ja ihmisoikeuksista sen takia olisin kyllä suonut että tätä keskustelua olisi käymässä hiukan laajempi joukko kansanedustajia ja täällä olisi enemmän myöskin hallituspuolueiden edustajia arvoisa puhemies olen itse suurtyöttömyyden pohjois karjalasta ja voin vakuuttaa että omassa maakunnassani ei varmasti ole keikkatöitä tarjolla vaikka vaikka kuinka työttömät niitä etsisivät eikä valitettavasti myöskään palveluja riitä kaikille kuten sanoin puheenvuorossani minä tapaan pitkäaikaistyöttömiä säännöllisesti olen yhden hankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana ja käynnistänyt siellä työttömien raatitoiminnan nämä ihmiset todella haluaisivat tehdä töitä ja kun olen keskustellut heidän kanssaan tästä aktiivimallista he kokevat tämän heidän ihmisarvoaan loukkaavaksi toiminnaksi epäoikeudenmukaiseksi ja loukkaavaksi tämän tekee se että valtiolla ei ole mitään velvollisuutta järjestää palveluita tai töitä mutta ihmistä rangaistaan jos hän ei ole palveluissa tai töissä

arvoisa puhemies täällä peräänkuulutettiin sitä että tällaisen eräänlaisen sanktioinnin oheen tai edelle pitäisi asettaa palkitseminen työnteosta no näinhän juuri on tehty kun jo muutama vuosi sitten säädettiin että työtön voi ansaita kolmesataa euroa kuukaudessa ilman että se vähentää hänen työttömyysturvaansa ja vaikka tämäkään toimi ei luonut sinänsä yhtään ainoata uutta työpaikkaa niin kummasti vain tuhannet ja kymmenettuhannet työttömät ovat voineet keikkatöitä saada niin että ovat tämän kolmesataa euroa ilman työttömyysturvan menettämistä voineet tienata ja tienanneet tässä pyritään nimenomaan kannustamaan ihmisiä tällaisiin keikkatöihin ei tarvitse olla oman alan töitä ei tarvitse olla saman työnantajan töitä tai aktiivitoimiin se että siitä sitten työttömyysturva pienenee vajaa viisi prosenttia ellei näitä mahdollisuuksia ole ei tarkoita kenenkään ihmisarvon riistämistä tai mitään kamaluutta ketään kohtaan

arvoisa puhemies tämä edustaja zyskowiczin käyttämä esimerkki suojaosasta on oikeastaan aika hyvä esimerkki selkeyttääkseen tätä keskustelua tämä toimii kannustimena sen takia että sehän kannustaa niitä työttömiä joilla on mahdollisuuksia mennä töihin ja jotka löytävät niitä keikkatyöpaikkoja mutta se ei myöskään heikennä niiden asemaa joilla ei ole tällaisia mahdollisuuksia teidän tuomanne sanktiomallin ongelma on se että se rankaisee kaikkia jotka eivät onnistu pääsemään töihin tai työllisyyttä edistäviin palveluihin siitä huolimatta että he tekevät kaikkensa ja parhaansa sen työpaikan löytämiseksi se on epäreilu sen takia että se rankaisee työtöntä

herra puhemies kun työttömyysturvan kestoa on pidennetty ja tehty eräitä muita työttömyysturvan heikennyksiä niin te sieltä vasemmalta olette todistaneet että tällaiset heikennykset eivät luo yhtään uutta työpaikkaa vai kuvitteleeko joku että työttömyysturvan heikentäminen luo uusia työpaikkoja no ei luo mutta annas olla kun säädetään kolmensadan euron suojaosuus ei sekään luo yhtään uutta työpaikkaa mutta kuitenkin tuhannet kymmenettuhannet työttömät ovat työkeikkoja löytäneet kyse on työnteon kannustimista ja siitä myös tässä on kyse en kadehdi näiden ihmisten asemaa mutta kaikkialla suomessa kaikkialla suomessa on myös mahdollisuus löytää keikkatöitä kaikkialla suomessa on mahdollisuus päästä aktiivitoimien piiriin se ei toteudu jokaisen työttömän kohdalla en sitä voi väittää mutta tässä valiokunnan mietinnössä on seurantaponsi ja kun palaamme tähän asiaan niin tulette näkemään että tuhannet ihmiset ovat tämän ansiosta työllistyneet

tämä suojaosa josta säädettiin edellisellä kaudella toimii sen takia että niiden työttömien kohdalla on mahdollisuuksia työllistyä se loi selkeän kannustimen ja mahdollisuuden ottaa vastaan myöskin lyhytaikaisempia töitä ilman pelkoa siitä että menettää työttömyysturvaansa minkä lisäksi on arvioitu että sen kautta on pystytty virallistamaan sellaista työtä mikä mahdollisesti on tehty pimeästi aikaisemmin mutta tämän hallituksen ajaman mallin ongelma on se että siinä tuodaan nyt samanlainen sanktiomalli koskemaan kaikkia työttömiä siitä huolimatta että eri asemassa olevien työttömien mahdollisuudet työllistyä ovat hyvin erilaiset siihen vaikuttaa myöskin ihmisen koulutustausta vaikuttaa ihmisen työtausta vaikuttaa se millä paikkakunnalla maassa asuu eikä vain yksinkertaisesti ole reilua sanktioida ihmisiä sellaisista tekijöistä joihin he eivät pysty itse vaikuttamaan olkoon sitten kuinka aktiivinen siinä omassa työnhaussaan

isossa osassa suomea monien paikkakuntien kohdalta ei löydy sitä ensimmäistäkään aidosti avoinna olevaa työpaikkaa jota voisi hakea tai johon voisi tulla valituksi tältä osin täytyisi tehdä positiivisia toimia eli antaa mahdollisuus uudelleenkoulutukseen tai lisäkoulutukseen ja sitä kautta parantaa omaa ammattiosaamista mutta ikävä kyllä juuri näitä rahoja hallitus on leikannut ja mikä pahinta seuraavaksi tänne eduskuntaan ollaan hetken kuluttua tuomassa esitys jossa koko työnvälitys ja siihen liittyvät palvelutoiminnat yksityistetään ensin ne siirretään maakunnille ja sitten maakunnat pakotetaan laittamaan nämä markkinoilta ostettaviksi palveluiksi voi vain kuvitella mikä intressi yksityisillä toimijoilla on huolehtia näistä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevista lyhyen koulutuksen saaneista ihmisistä
vielä tähän keskustelun osaan edustaja alanko kahiluoto teille

puhemies nyt kannattaa miettiä sitä minkä takia meillä on työttömyysturva työttömän peruspäiväraha sehän on laissa säädetty sen vuoksi että henkilö jolla ei ole palkkatuloja pärjäisi saa siitä jokapäiväisen elantonsa pysyy hengissä pysyy aktiivisena voi hakea töitä nyt kun leikataan työttömyysturvaa niin heikennetään tämän muutenkin pienituloisen ihmisen asemaa ja kun siinä toimeentulotuessa jolle tämä henkilö joutuu ei ole sitä suojaosaa jota edustaja edustaja zyskowiczkin täällä kehui silloin tehdään nimenomaan se että ensinnäkin heikennetään tämän ihmisen pärjäämisen edellytyksiä ja sitten toiseksi luodaan tämmöinen kannustineste eli jos hallitus ihan oikeasti haluaisi auttaa näitä ihmisiä saamaan töitä ja pääsemään kiinni työmarkkinoille työn syrjään eihän silloin tämmöisessä lainsäädännössä oikeasti mitään järkeä ei yhtään mitään järkeä senhän hallitus itsekin myöntää näissä lausunnoissa jos luetaan nämä eri eri valiokuntien lausunnot niissä myönnetään että samaan aikaan ei lisätä työttömien palveluihin yhtään rahaa päinvastoin esimerkiksi palkkatuesta leikataan

myönnän tämän keskustelun vaiheen osalta vastauspuheenvuoron vielä edustaja zyskowiczille sitten siirrytään muihin vastauspuheenvuoroihin jotka pyydettiin ennen edustaja zyskowiczin edellistä vastauspuheenvuoroa

arvoisa puhemies edustaja anderssonille kyllä luulen että suunnilleen ymmärrämme toisiamme kuitenkin eli halusin tällä kolmensadan euron suojaosan esimerkillä vain kertoa siitä että ennen kuin se luotiin niin te olitte aivan varma siitä uskon näin että näillä tuhansilla tai kymmenillätuhansilla ihmisillä jotka sen ansiosta ovat ottaneet näitä keikkoja vastaan ei ollut mitään mahdollisuuksia työllistyä sitten kun se tuli riittävän kannattavaksi niin yllätyimme siitä että tuhannet ja kymmenettuhannet ihmiset ovatkin yhtäkkiä löytäneet näitä töitä vaikka itse uudistus ei luonut ainuttakaan työpaikkaa eikö niin en ollenkaan väitä

tilanne olisi helppo puhumattakaan pitkäaikaistyöttömistä tämän uudistuksen tarkoitus on samalla tavalla mutta negatiivisen kautta en kiellä kannustaa ihmisiä ryhtymään keikkatöihin ryhtymään palveluihin koska siitä palkitaan tietyllä tavalla sitä kautta että etuus ei heikkene

puhemies värderade talman tässä on hyviä puheenvuoroja pidetty hallituksen esitys on sinänsä hyvä ja tavoitteet ovat kannattavia mutta tämä ehdotettu aktiivimalli ei ole oikea tie järjestelmä kohtelisi työttömiä eri tavoin asuinpaikasta ja työllisyyden kestosta riippuen

työnvälitystä tehostaa ja paikallista sopimista työpaikoilla pitäisi edistää näitä asioita hallituksen pitäisi ajaa

arvoisa puhemies pohjimmiltani jään pohtimaan sitä mikä on meidän yhteiskuntamallimme ja mikä on meidän ihmiskäsityksemme missä kohtaa menee ikään kuin tietyn ihmisarvon raja mitä korkeammassa asemassa ihminen suomessa on sitä valmiimpia olemme antamaan hänelle optioita erilaisia kannustimia palkkauksen lisäksi mutta mitä huonommassa asemassa henkilö on sitä valmiimpia olemme tässä yhteiskunnassa hyväksymään raippaa ruoskaa ja erilaisia rangaistuksia missä kohtaa menee se raja joka tekee ihmisestä oikeutetun kannustukseen missä kohtaa menee se raja jossa häntä pitääkin rangaista ilman että mitään rikosta on tapahtunut
vielä huomaan vastauspuheenvuoron tarpeet edustajilla alanko kahiluoto andersson ja mäkisalo mäkisalo ropponen tämän jälkeen siirrytään puhujalistaan

palaan tähän inhimillisyyden teemaan siinä mielessä että tosiaankin tällä hetkellä työttömän työmarkkinatuki on prosenttia minimibudjetista se tarkoittaa sitä että meillä on arvio siitä mikä on köyhyysraja tällä hetkellä tosiaan työmarkkinatuella peruspäivärahalla ei edes pääse sille inhimillisen minimibudjetin rajalle tämä on nyt se mitä hallitus on tekemässä te olette siitä vielä leikkaamassa kysymys kuuluu jos te sanotte tekevänne tällä kannustavaa työvoimapolitiikkaa niin missä kohtaa se kannustin on kun ihmiset ajetaan vielä ahtaampaan tilanteeseen kuin missä he tällä hetkellä ovat tähän te ette pysty vastaamaan jos te edes samaan aikaan lisäisitte määrärahoja sinne työvoimapalveluihin ja tekisitte sen minkä perustuslakivaliokunta tässä lausunnossaan tekstiosassaan edellyttää että pitäisi tehdä jotta työttömät olisivat yhdenvertaisessa asemassa ympäri suomea niin silloin voisi sanoa että tällä ehkä tavoitellaan jotain inhimillistä mutta tämä on ihan pelkkää rankaisemista

puhemies edustaja zyskowicz viittasi edelleen tähän suojaosaan jota vasemmistoliitto on ajanut pitkään ja olimme hallituksessa siinä vaiheessa kun siitä päätettiin miksi me halusimme työttömyysturvaan suojaosan sen takia että vasemmistoliitossa me ymmärrämme sen että työttömien työnhakijoiden joukossa on työkykyisiä ihmisiä jotka pystyvät tekemään lyhytaikaisempia keikkatöitä tai osa aikatöitä sillä aikaa kun etsivät omaa koulutustaustaansa tai työkokemustaan vastaavaa työpaikkaa pysyvää ja kokoaikaista sellaista meidän näkemyksemme on se että työttömyysturvan pitää joustaa niin että on mahdollista työttömän myöskin niitä lyhytaikaisempia keikkatöitä mutta hallituksen ajatusvirhe on siinä että te uskotte että joka ikinen työtön työnhakija taustasta riippumatta joka ikisellä paikkakunnalla koko suomessa pystyy näitä töitä löytämään ja tekemään todellisuus ei vain näytä siltä ja siitä kyllä kielivät kaikki nämä äärimmäisen kriittiset asiantuntijalausunnot joita tästä hallituksen esityksestä on annettu

arvoisa puhemies jotenkin tästä esityksestä heijastuu hallituksen suhtautuminen pitkäaikaistyöttömiin eli juuri se ajatus että että kyllähän töitä olisi mutta kun ihmiset eivät halua tehdä niitä töitä niin heidät pitää jotenkin kepillä pakottaa sinne työn ääreen ei tämä tämmöinen ajattelutapa tämmöinen malli voi kannustaa tämä koetaan rankaisuna jotenkin tuntuu että hallitus ei todellakaan tiedä mikä on pitkäaikaistyöttömien tilanne tällä hetkellä tuolla maakunnissa siellä tarvittaisiin työhönvalmennusta siellä tarvittaisiin kuntoutusta työnetsintää koulutusta mutta näitä toimenpiteitä ei ole tarjolla ja hallitus ei näitä lisää vaan pikemminkin supistaa ja säästää näistä kyllä hallitus itsekin myöntää tämän minkälaisia ongelmia tästä tulee muuten se ei olisi arvioihin kirjoittanut että toimeentulotukimenot tulevat huomattavasti kasvamaan

arvoisa puhemies tämän on tosiaan tarkoitus astua ensi vuoden alusta voimaan ja nyt ollaan jo jouluviikoilla siinä mielessä on harmillista että täällä on niin vähän hallituspuolueiden edustajia paikalla aktiivimallihan tarkoittaa sitä että jos ei työtön työnhakija löydä työtä tai saa palveluja niin työttömyysturvaa leikataan lähes viisi prosenttia tämä aktiivisuusehdon täyttäminen on erittäin koska jos me mietimme esimerkiksi omaa maakuntaani pirkanmaata niin katsoin että meillä on työttömiä työnhakijoita noin kolmekymmentätuhatta pitkäaikaistyöttömiä on lähes kymmenentuhatta ja avoimia työpaikkoja vain reilu neljätuhatta

aktiivisuusehdon täyttävää työtä jolloin tästä uhkaa muodostua heille pysyvä toimeentulon leikkaus ja kuten täälläkin on käyty keskustelua alueelliset erot ovat suuret ja subjektiivista oikeutta näihin palveluihin ei ole sisällytetty tähän valiokunnan lausumaehdotukseen kuten edustaja kiljunenkin toi esille se on aivan löyhä eli siihen ei kyllä voi oikeastaan tässä asiassa tukeutua millään tavalla täällä on puhuttu paljon työllisyysvaikutuksista ja työelämävaliokuntakin kävi hyvin pitkän asiantuntijakuulemisen

ylipäätänsä työllisyysvaikutuksia ei voitu todentaa päinvastoin tämän todettiin lisäävän byrokratiaa työttömien kohdalla

jos me mietimme ylipäätänsä hallituksen politiikkaa niin kyllähän se on kohdistunut hyvin pitkälti varsinkin työttömiin ja pitkäaikaistyöttömiin alkukaudesta tehtiin historiallinen noin kahdensadan miljoonan leikkaus työttömyysturvan päiviin nyt aktiivimallia viemässä eteenpäin ja täytyy muistaa että aktiivimallin yhteydessä vietiin aktiivisen työnhaun mallia joka eriytettiin tässä vaiheessa ja se on tulossa keväällä meille valiokuntaan alustavien suunnitelmien mukaan jo tämä aktiivimalli edellyttää hakemaan työtä tai palveluja ettei työttömyysturvaa leikata mutta toinen osa tästä eli aktiivisen työnhaun malli edellyttäisi että kolmen kuukauden aikana pitää hakea vähintään kahtatoista työpaikkaa siellä on viikoittainen raportointi ja karenssit ja muut uhat ja kuten edustaja mäkisalo

ole mahdollista käyttää sähköisiä palveluita tämä on tosiaan toinen puoli tästä esityksestä jota hallitus on valmistelemassa ja tuomassa keväällä tänne meidän käsittelyyn tämän johdosta kannatankin edustaja kiljusen esittämän vastalauseen mukaisia pykälämuutosehdotuksia joissa hylätään ehdottomasti mutta tämä työttömyyden alun omavastuuosuuksien pieni parannus on kuitenkin ihan hyvä ja oikean suuntainen

arvoisa puhemies me kaikki tässä salissa yhteisesti pyrimme sellaiseen lainsäädäntöön joka olisi helppoa ymmärtää ja yksinkertaista toteuttaa sellaiseen lainsäädäntöön joka ei olisi päällekkäistä aiempien esitysten kanssa eikä itsessään

joka vielä keventäisi mahdollisesti hallintoa kannustaisi ihmisiä kasvattaisi ihmisten hyvinvointia näiden täällä päätettävien lakien toimenpiteiden pitäisi olla realistisia vaikuttavia tasapuolisia ja helposti toteutettavia sitä me tavoittelemme siitä huolimatta käsittelemme täällä tänäänkin aktiivimallia joka on oikeastaan kaikissa näissä asioissa täysin päinvastainen tämä esitetty joka vaatii aktiivisuusvelvoitetta täytettäväksi tai työttömän etuutta alennetaan neljällä pilkku kuudellakymmenelläviidellä prosentilla seuraavan kuudenkymmenenviiden maksupäivän ajaksi on monessa suhteessa erittäin ongelmallinen moni pitää sitä enemmän rangaistuspakettina kuin kannustuspakettina jopa elinkeinoelämän keskusliitto joka kävi kuultavana pitää valittua toteuttamistapaa hallinnollisesti raskaana aktiivimalli tulee leikkaamaan useiden työttömyysturvaa ja sak pitää sitä jopa kilpailukykysopimuksen vastaisena siitä johtuen moni pitää tätä asiakkaille vaikeasti ymmärrettävänä ja monimutkaisena muun muassa kela joka joutuu toteuttamaan sitä hallintoa jonka tämä laki tuo tullessaan jos säästöjen lisäksi yhteiskuntapoliittisena tavoitteena on ihmisten hyvinvointi täytyy sanoa että aktiivimalli ei ainakaan lisää kaikkein heikoimmassa asemassa olevien hyvinvointia vaikka vaikka pitäisi kuultavat lakimiehet pitävät tätä vaikeaselkoisena jopa juristille he pitävät myös ongelmana sitä että yrittäjäriski kasvaa jos aktiivisuuden edellytyksenä on tietty ansio tai tietty maksuaika koska niin kuin kaikki yrittäjänä olleet tietävät rahat olla maksettavissa paljon sitä yrittäjyysaikaa myöhemmin tai mitä tapahtuu sille työttömälle joka on saanut itselleen töitä vaadituksi viikoksi kuukaudessa jos työnantaja ei maksakaan palkkaa ajoissa miten miten hänen kohdallaan käy pitäisi myöskin selvittää se millaisessa reilassa tämä on osa aikatyödirektiivin kanssa koska selkeästi osa aikatyötä tekevät ovat heikommassa asemassa tämän lain noudattamisen

sairausjaksot voivat vaihdella ja joiden diagnooseja ei välttämättä edes tunnisteta tällaisen osatyökykyisyyden takia moni ei ole välttämättä oikeutettu työkyvyttömyyseläkkeeseen mutta ei toisaalta pysty myöskään työllistymään tai hakeutumaan yrittäjäksi sen takia olisi erityisen tärkeätä taata että myös vaikeasti työllistyville olisi tarjolla riittävästi heidän tilanteeseensa sopivia aktivointipalveluja mutta valitettavasti määrärahat sen suhteen ovat niukalla tätä samaa on edellyttänyt myös perustuslakivaliokunta perustuslakivaliokunta joka omassa lausunnossaan kysyy myös sitä voisiko näiltä määrärahaleikkauksilta välttyä jos pystyy osoittamaan pyrkineensä työllistymään vaikkei siinä ehkä ole onnistunut tästä saatiin hyvä esimerkki kun kuultavana oli ihmisiä vantaan typistä eli työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta tämän vuoden tammi heinäkuussa heillä oli ollut kuukaudessa kolmetuhattaviisisataa asiakasta ja he olivat pystyneet tarjoamaan sadalleseitsemälle tästä porukasta työllistymistä edistäviä palveluita se kuvaa sitä määrää meillä on tarjota työllistymistä edistäviä palveluja tässä maassa ja kun kun vielä otetaan huomioon se että monella työttömällä on elämänhallintavaikeuksia päihdeongelmia tai erilaisia terveydentilan asettamia rajoitteita niin tilanne on huono väitöstutkimuksen mukaan viime vuonna kaksikymmentäseitsemän prosenttia kunnan kaikista pitkäaikaistyöttömistä oli työkyvyttömiä lisäksi kahdellakymmenellä prosentilla todettiin hoidon ja kuntoutuksen tarvetta meidän kannattaa muistaa se että työttömissä on kovin monenlaista porukkaa lisäksi tämä leikkaus tulee osumaan pahimmin juuri siihen ryhmään jonka tilannetta on jo muiltakin osin heikennetty heikennetty sairastavien kustannukset ovat kasvaneet koskien terveydenhuollon asiakasmaksuja lääkekustannuksia ja matkakorvauksia monet jo joutuneet turvautumaan toimeentulotukeen ja tämän lain myötä yhä useampi joutuu niin tekemään pelkästään tämän vuoden alkupuolella terveydenhoitomenoihin on maksettu toimeentulotukea yli neljäkymmentäviisi miljoonaa euroa työttömyys työttömyys on muutenkin aika vaikea rasti työttömäksi ilmoittautuessa esimerkiksi pitää ymmärtää pistää ruksi että hakee kokoaikatyötä harva harva huomaa sitäkään ja tämä uusi malli aktiivimalli tulee olemaan entistä hankalampi jos tämä laki toteutuu vuoden alussa niin kuin on tarkoitus myös etuuden määrän tutkiminen aina kuudenkymmenenviiden maksupäivän välein tulee hidastamaan työttömyysetuuden maksamista ja aiheuttamaan monelle ongelmia vaikka he olisivat etuuteen oikeutettuja kuten on sanottu jo moneen kertaan tämä asettaa työnhakijat keskenään keskenään hyvin eriarvoiseen asemaan riippuen hakijan asuinpaikasta ja ammattialasta kannattaa muistaa että aktiivisuus on paljon muutakin kuin työ yrittäminen tai te palvelut tämän esityksen mukaanhan omais ja perhehoitajilta ei tulla vaatimaan aktiivisuutta mutta miten esimerkiksi talkootyötä tekevät tai vapaaehtoistyötä tekevät jotka ovat hyvinkin aktiivisia mutta eivät tekemästään työstä palkkaa korvauksena

tämä tulee kasvattamaan hallintoa monelta osalta hallituksen esityskin arvioi että toimeentulotukimenot kasvavat kymmenellä miljoonalla ja asumistukimenot neljällä miljoonalla

tämä on siis monesta syystä ongelmallinen ja vielä muutama kohta jotka on pakko mainita kuten sanoin näiden tietojen tutkiminen kuudenkymmenenviiden päivän välein on tosi ongelmallista millä informaatiolla niitä tutkitaan kuka tutkii entä jos työnantaja ei maksa palkkaa vaikka pitäisi tai jos yritystoiminnasta ei saa tuloja mitä tapahtuu tällaisille henkilöille

kun valmennus tai koulutus on toteutettava irtisanomisajan päättymisen jälkeen kahden kuukauden kuluessa niin jotta lainsäädäntö ei olisi ristiriitaista tämän kanssa tämä osallistuminen pitäisi ottaa huomioon aktiivisuuden osoittamisessa tässä on vielä yksi iso periaatteellinen ongelma kuntouttava työtoiminta kuuluu niihin edellä mainittuihin työllistymistä edistäviin palveluihin vaikka se on sosiaalipalvelu kuntouttava työtoiminta on sosiaalipalvelu se ei ole työllistymistä edistävä palvelu mutta jos kuntouttava työtoiminta siihen lasketaan niin silloin pitäisi ilman muuta myös ainakin vammaisten työllistymistä tukeva toiminta asettaa samaan asemaan kuten jo omassa puheenvuorossani sanoin tämä tulee ruuhkauttamaan työkyvyttö myyseläkejärjestelmän koska hakijoita tulee paljon lisää ainoa keino vapautua karenssista ja näistä rajoituksista on hakea työkyvyttömyyseläkettä

arvoisa puhemies silloin kun tämä laki tuli tätä kutsuttiin aktiivimalliksi niin ei voi mitään sille että tuli mieleen orwellin vanhat kirjat ja se uusi kieli jossa sanoilla yritetään muuttaa ihmisten mielikuvia minusta tämä on ennemminkin passiivimalli kuin aktiivimalli tämä antaa valtiolle oikeuden olla passiivinen

jos meillä olisi sellainen työttömien joukko josta kaikki ovat hyvin koulutettuja suhteellisen nuoria terveitä asuvat pääkaupunkiseudulla markkinoilla missä työtä on tarjolla niin silloin tällainen malli voisi toimia että työtön työllistä itse itsesi sitten voit saada työttömyyspäivärahaa tietyille päivämäärille mutta kun näin ei ole meillä todellakin on pitkäaikaistyöttömiä joista toki osa on aivan

on niin pahasti vammainen että saa vammaisetuutta niin silloin ei tarvitse täyttää näitä aktivointiehtoja tai jos on niin työkyvytön että hakee niin silloin ei tarvitse täyttää näitä ehtoja mutta työkyvyttömyyseläkkeen saa todellakin vireille sillä että menee kelan sivulle laittaa pankkitunnukset ja nimensä me olemme luoneet lain jota jos halutaan kiertää sitä voidaan kiertää todella helpolla mielestäni tällainen lainsäädäntö on kelvotonta koska se ikään kuin antaa niille ihmisille joiden moraali antaa periksi hakea turhaan työkyvyttömyyseläkettä

jotka haluaisivat pysyä työvoimassa jotka haluaisivat tehdä töitä jos sellaista joka heidän terveydentilaansa sopisi onnistuisivat löytämään tavallaan pakotetaan hakemaan työkyvyttömyyseläkettä tämän järjestelmän kautta koska muutoin heille tulisivat ne sanktiot joita tässä on ajateltu niille ihmisille jotka eivät eivät onnistu aktiivitoimia tai työpaikkaa itsellensä saamaan kun tätä lakia esiteltiin sanottiin että hallitus on lisännyt kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa aktiivitoimiin tämän lain toimeenpanoa varten jos mennään hiukan näiden budjettilukujen taakse kahdellakymmenelläneljällä miljoonalla saa maksimissaan kymmenentuhatta aktivointitointa mikä täyttäisi tämän lain edellytykset mutta kun sitä rahaa ei ole lisätty kaksikymmentäneljä miljoonaa vaan ainoastaan neljä miljoonaa koska kaksikymmentä miljoonaa on leikattu jo aiemmin niin tosiasiallisesti se lisäys jota aktiivitoimiin tätä kautta tulee on noin kahdelletuhannelle hengelle suunnattu ja kuitenkin jo yksinomaan pitkäaikaistyöttömiä on lähes yhdeksänsataatuhatta ja heistä suunnilleen neljäkymmentätuhatta heitä joilla on erityisiä vaikeuksia sairauden tai vamman vuoksi työllistyä jos ylipäätään ajattelemme aktiivitoimia itse kannatan sitä että aktiivitoimiin panostetaan ja jopa sitä että tietyissä tilanteissa ihmistä vähän patistetaankin aktivoitumaan niin mitä tässä kokonaisuudessa tapahtuu työvoimapoliittinen koulutus on paras aktiivitoimi mitä meillä on koska se vastaa osaavan työvoiman työvoiman puutteeseen ja parantaa ihmisten työllistymiskykyä itse asiassa melkein voisi sanoa että voimme viettää työvoimapoliittisen koulutuksen hautajaisia sen vuoksi että ensin sitä ajettiin voimakkaasti alas sitten nuo alasajetut resurssit siirrettiin valtionosuusjärjestelmän mukaan ja normikoulutuksen sisälle ja kaunis ajatus tässä vaiheessa oli että sieltä työttömille sitten ikään kuin tarjottaisiin kouluttautumismahdollisuuksia

rakennemuutosten suuria uhreja kouluttautua uuteen ammattiin heikkenevät todella paljon no voidaan sanoa että samaan aikaan ollaan vapauttamassa omaehtoista koulutusta työttömyysturvalla jos näin tapahtuu olen todella iloinen mutta tähän mennessä tähän saliin tulleet lait ovat ainoastaan vaikeuttaneet työttömyysturvalla kouluttautumista koska

joka meillä viimeksi oli tässä salissa käsittelyssä jossa oli muun muassa yrittäjyyden kannalta positiivinen asia elikkä se että työttömyysturvaa voisi käyttää alkuvaiheessa turvana kun yrittää perustaa yritystä oli piiloon leivottu pykälä joka vaikeuttaa ammatillisen koulutuksen suorittamista työttömyysturvan aikana elikkä sinne toiselle asteelle ei kyllä tällä hetkellä kouluttautumaan juurikaan pääse hallitus puhuu kauniisti muuntokoulutuksista ja muista tällaisista ratkaisuista jotka ovat kuitenkin pienen ja itse asiassa aika etuoikeutetun ryhmän koulutusmuoto koska heillä on jo korkeakoulutus taustallansa vaikkapa se kokeilu joka meillä nyt

tällä hetkellä on käynnissä mutta esimerkiksi ne nuoret tai ne nuoret aikuiset jotka tarvitsisivat kipeimmin koulutusta kärsivät tästä kokonaisuudesta ja siitä ideologiasta mitä täällä taustalla on kaikkein surullisinta minusta on se että hallitus ajattelee että jos luodaan kannustinlaki joka kannustaa ehkä kymmentätuhatta ihmistä työllistymään pätkätöihin niin samalla voidaan kahtasataaviittäkymmentä työtöntä vetää turpaan

puhemies ihan täältä paikaltani puhun enkä käy toistamaan hyviä puheenvuoroja joita salin tältä reunalta on kovasti paljon tullut kiinnitän vielä huomiota siihen mikä ero on tällaisella positiivisella kannustamisella josta esimerkkinä on työttömyysturvan suojaosa verrattuna sitten tällaiseen sanktiointiin kyykyttämiseen ja rankaisemiseen olen tässä salissa joskus aiemminkin kun on puhuttu pätkätöistä tai

tänään vuoro satamapomo valitsisi purkamaan laivaa sille päivälle tätä tapausta voidaan verrata nyt siihen että työttömiä on ja he pyrkivät etsimään työtä menevät sinne satamaan ja sitä joka onnistuu sen työpaikan kannustetaan tällä suojaosalla se on positiivinen juttu mutta takarivin taaville joka omista pyrkimyksistään huolimatta ei sitä työpaikkaa saa lyödään rangaistuksen leima otsaan hän palaa pettyneenä ei tullut työpaikkaa mutta sen lisäksi ettei tullut työpaikkaa tuli rangaistus siitä vaikka kaikkensa teki aamulta viideltä meni kaksi tuntia ennen työnjakoa jo sinne jonottamaan se ei voi olla oikein elikkä viitaan siihen mitä puhuttiin tästä inhimillisyydestä ja ihan näistä perusasioista millä tavalla meidän pitäisi kaikkia ihmisiä kohdella myös niitä pitkäaikaistyöttömiä

arvoisa herra puhemies siis sinänsähän tästä laista on sanottu jo kaikki tähdellinen eli tänne eteen tuleminen on siinä mielessä aika turhaa mutta haluan tulla ihan periaatteesta sanomaan eduskunnan pöytäkirjoihin mitä tästä nyt kaiken kaikkiaan ajattelen haluan todeta myös sen että nyt perjantai iltapäivänä kello on kohta viisi ja meitä on täällä kaksitoista kansanedustajaa olemme kaikki oppositiopuolueista ja hallituksesta täällä ei ole enää ketään paikalla kuuntelemassa tätä keskustelua tämä on minun mielestäni sikäli kyllä aika järkyttävää että kuten työelämävaliokunnan arvoisa puheenjohtaja filatov totesi tämä on kelvotonta lainsäädäntöä tämä on ehkä siis no sanotaan nyt sosiaalilainsäädännön kannalta sosiaaliturvan kannalta ehkä järkyttävin laki mitä minä olen nähnyt sen yhdentoista vuoden aikana jonka olen kansanedustaja ollut en ole koskaan nähnyt semmoista lakiesitystä jossa jossa leikataan perusturvan tasolla olevaa olevaa sosiaalietuutta sillä perusteella että että henkilö on työtön mutta ei ole onnistunut työllistymään meillähän tosiaankin lainsäädäntö tuntee työttömyysturvan semmoisena etuutena joka joka on tarkoitettu pitämään ihminen toimintakykyisenä ja hengissä semmoisessa tilanteessa jossa syystä tai toisesta niitä palkkatuloja ei ole ja nyt lähdetään tällaista sosiaalietuutta leikkaamaan kun todella tiedetään että suomessa työttömyysturva nyt jo on pelkästään seitsemänkymmentäkolme prosenttia minimibudjetista niin tällä ajetaan ihmisiä toimeentulotuen varaan mikä tarkoittaa sitä että että heidät työnnetään oikein valtiovallan toimesta sinne toimeentulotuelle jota köyhyystutkijat nimittävät nimittävät tämmöiseksi köyhyysansaksi sen takia että sieltä on hirveän vaikea omin keinoin päästä pois siitä syystä että toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi turvaksi siinä

ei ole mahdollisuutta samalla tavalla tienata jonkin verran kuussa kuussa kuin on työttömyysturvassa ja asumistuessa tämä on ihan ihan siis pelkästään köyhien ihmisten aseman heikentämistä oikein tietoista heikentämistä minä sanon että tietoista heikentämistä sen vuoksi että hallitus todellakaan ei ole samaan aikaan lisäämässä määrärahoja tänne työttömien palveluihin millä voitaisiin jollain tavalla sitten turvata se että ihmiset oikeasti voivat osoittaa sen aktiivisuutensa eli sen että ansaitsevat sen työttömyysturvan jos lukee nyt esimerkiksi sosiaali ja terveysvaliokunnan lausunnon niin nämä voimassa olevat määrärahat työttömien palveluihin tule riittämään olemassa oleville työttömille ne riittävät korkeintaan kahdeksalletuhannelle viiva kymmenelletuhannelle henkilölle mutta ei sille työttömien joukolle joka meillä nyt on minä pidän erityisen raskauttavana sitten myöskin sitä että että yleensä eduskunnassa on ollut tapana että jos perustuslakivaliokunta esittää joitain muutoksia lakiin niin niin niitä perustuslakivaliokunnan lausuntoja on kyllä huolella luettu mutta mutta tässä tapauksessa hallituspuolueet eivät tähän suostuneet esimerkiksi juuri se että ei lisätä näitä määrärahoja tänne palveluihin elikkä ei taata sitä että ihminen omalla aktiivisuudellaan voisi päästä näiden palveluiden piiriin tarkoittaa käytännössä sitä että hallitus luo tämmöisen tämmöisen leikkurin joka osuu siihen työttömään joka sattuu asumaan sellaisella seudulla missä ei lyhytkestoista työtä ole ole tarjolla ja henkilö itse ei sille tilanteelle voi mitään elikkä omalla aktiivisuudella ei käytännössä pysty osoittamaan olevansa ansainnut sen työttömyysturvan tämä on asia jonka perustuslakivaliokunta olisi halunnut siitä syystä että tämä asettaa ihmiset jotka asuvat eri puolilla suomea epätasa arvoiseen asemaan eli ihminen itsestään riippumattomista syistä voi joutua sellaiseen tilanteeseen että se oma aktiivisuus ei riitä riitä siihen että että pystyisi osoittamaan olevansa olevansa työttömyysturvan arvoinen mikä on todella todella kovaa politiikkaa sitten lopuksi mehän kaikki tiedämme että jos katsotaan niitä työkyvyttömyystilastoja niin suomessahan ollaan viime vuosina jo pitkään edetty sillä tavalla että että

keski ikäisten ja sitä vanhempien ihmisten syissä olla työkyvyttömyyseläkkeellä ja ylipäätään työkyvyttömyyseläketilastoissa ollaan menty alaspäin mikä on hyvä asia mutta sitten taas nuorten kohdalla erityisesti mielenterveyssyistä ja masennussyistä työkyvyttömyyseläkkeelle hakevien määrä on ollut pitkään nousussa tämähän on semmoinen asia josta valtiovallan pitäisi olla hyvin huolestunut ja tehdä kaikkensa että tämä ei ole semmoinen trendi joka jatkuu no nyt hallitus on luomassa lain jossa ainoa tapa välttää joutumasta sinne kaikkein köyhimmäksi köyhimmäksi tässä yhteiskunnassa on hakea sinne työkyvyttömyyseläkkeelle

kuvitellut että tämmöistä lakia

tänne voidaan tuoda joo ehkä juhana vartiainen joka saapui paikalle nyt sitten hallituspuolueesta voi selittää millä millä tavalla tämä nyt sitten auttaa meitä saavuttamaan nämä työllisyystavoitteet ja ja miten ratkotaan kestävyysongelmaa tällaisella lainsäädännöllä täällä ei kukaan muu meistä kyllä nyt ymmärrä tästä laista ja tämän mielekkyydestä ehkä te ehkä te voitte selittää meille mikä järki

olin estynyt tulemaan tähän aikaisemmin kuulin vain alanko kahiluodon puheenvuoron lopun ja hän tuntui sanovan että ainoa tapa välttää tämä sanktio on hakea työkyvyttömyyseläkkeelle mutta se ei tietenkään voi pitää paikkaansa vaan se varsinainen tapa välttää se on tietysti mennä töihin ja sehän onnistuu yhä paremmin ja paremmin tässä nykyisessä taloudessa joka kasvaa se onnistuu myös läpi taantuman jos on pikkuisen valmis laskemaan sitä kynnystä millaisen työpaikan on valmis ottamaan vastaan tähänhän tällaisilla aktivointijärjestelmillä jotka suomeen nyt tulevat kaksikymmentä vuotta myöhemmin kuin muihin pohjoismaihin tähdätään on havaittu kaikissa pohjoismaissa että ne lisäävät sitä todennäköisyyttä että ihmiset hakevat itselleen työpaikan

juhana vartiaiselle vastauksena että tosiaankin ainoa tapa välttää tämä leikkuri on hakea työkyvyttömyyseläkkeelle silloin kun ei ole riittävästi määrärahoja ja myöskään ei ole tämmöistä lyhytkestoista työtä jota siis jota siis tosiaan ei joka puolella suomea ole ole tarjolla ja jos henkilö ei ei ole kyvykäs tai syystä tai toisesta ei pysty toimimaan yrittäjänä niin silloin ainoa keino mikä jää jäljelle on tosiaan se että hakeutuu omaishoitajaksi tai tai työkyvyttömyyseläkkeelle kyllä minun on pakko kysyä edustaja vartiaiselta kun nyt ainoana hallituspuolueiden edustajana olette täällä paikalla eikö hallitus tässäkään kohtaa ole tehnyt minkäänlaisia vaikutusarviointeja nimittäin onhan se nyt ihan selvää että että jos tosiaankin on tämmöinen tilanne että palveluita ei ole työtä ei ole niin totta kai ihminen toimii sillä tavalla siis köyhä ihminen ei halua että sitä työttömyysturvaa leikataan jos hän ei voi toimia omaishoitajana niin silloinhan hän hakee työkyvyttömyyseläkkeelle etenkin jos hänellä on mitään näyttöä siitä että näin pitäisi tehdä ei tämä millään tavalla ratkaise meidän kilpailukyky tai kestävyysongelmia eikö näin ole nyt
täällä on pyydetty vastauspuheenvuoroja edustajat filatov heinäluoma andersson kari

viitanen uotila ja ja mäkisalo ropponen ja onko joku vielä edustaja kontula myönnän näitä nyt jonkun matkaa jos edustaja vartiainen jossakin vaiheessa jälkeen haluaa välttämättä päästä omalla vastauspuheenvuorollaan väliin sallin sen hänelle ja ellei niin kaikkien näiden jälkeen edustaja edustaja vartiainen saa puheenvuoron kaksi minuuttia sitten siinä

arvoisa puhemies meillä on suuri ero ajattelussa edustaja vartiaisen kanssa siinä että hän ajattelee ilmeisesti että kun ihminen vain hakee töitä ja on valmis alentamaan sitä kynnystä minkälaisia laatuvaatimuksia hän työlle esittää niin työtä on tarjolla saattaa olla että pääkaupunkiseudulla tällainen harha syntyy mutta kun katsoo niitä ihmisiä jotka elävät vaikkapa itäisessä suomessa ei tarvitse mennä helsingistä sen kauemmaksi kuin hämeenlinnaan niin on lukuisa joukko ihmisiä jotka aktiivisesti hakevat myös niitä keikkatöitä mutta heillä ei välttämättä ole niihin valmiuksia joita näissä keikkatöissä vaaditaan sen lisäksi meillä on iso joukko ihmisiä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömistä iso osa ja siellä sisällä vielä pitkäaikaissairaat ja vammaiset joita on noin yli heillä on myös hyvin rajatut työmarkkinat joita he ylipäätään kykenevät tekemään ja tuollaisia keikkatöitä tässä maassa ei ole tarjolla tämän lain ongelma on se että sen työllisyysvaikutukset on arvioitu vain ansiopäivärahan saajien osalta ainakin tämän lakitekstin mukaan mutta siinä ei ole tehty vaikutusarvioita siitä mitä tämä tarkoittaa niille pitkäaikaistyöttömille niille sairaille joille ei ole tällaisia keikkatyömarkkinoita tarjolla

todellakin kun edustaja vartiaista on pidetty ja hän itsekin on tainnut vähän esiintyä pohjoismaisen mallin puolestapuhujana tai ainakin sen tuntijana ehkä se oikeampi sana on kyllä ihmettelemään että mikä on se pohjoismaa joka rakentaa työttömyysturvansa niin että kun et saa työtä niin saat heikompaa työttömyysturvaa se ei mahdu mihinkään tuntemaani pohjoismaisen ajattelun ytimeen päinvastoin tässä siis täsmäohjuksin rangaistaan niitä jotka eivät löydä työtä omasta yrittämisestään huolimatta ja eivät saa palveluja koska nämä palvelurahat on leikattu ne kuuluvat hallituksen säästölistan kärkikohteisiin joista oli helpoin sopia tämä on julma ja pohjoismaisen mallin vastainen esitys

arvoisa puhemies kuten edellinen puhuja totesi muissa pohjoismaissa yleensä viitataan aktiivisella työvoimapolitiikalla järjestelmiin joissa on turvattu riittävä määrä henkilöstöä työvoimahallinnossa jotta pystytään turvaamaan henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta työttömille työnhakijoille sillä viitataan yleensä järjestelmiin joissa on resursoitu riittävästi koulutukseen jotta työttömillä työnhakijoilla on mahdollisuus uudelleenkouluttautua tai järjestelmiin joissa on resursoitu esimerkiksi palkkatukeen jotta on myöskin kohdennettuja työllistymistoimia tarjolla minun ymmärtääkseni missään ei ole kuitenkaan rakennettu sellaista aktiivimallia jossa tosiaankin evätään työttömyysturva työttömyyden perusteella sitähän tämä hallituksen malli käytännössä tarkoittaa eikä se sisällä minkäänlaisia positiivisia kannustimia tai porkkanoita tai lisää määrärahoja näihin palveluihin tai koulutukseen joka voisi luoda joitain positiivisia kannustimia työttömille työnhakijoille tämä on ainoastaan tällainen automaattinen leikkuri joka kohtelee työttömiä työnhakijoita eriarvoisesti

arvoisa herra puhemies tosiaan jo aikaisemmin sanoin itse tulen alueelta

työttömyys on kieppunut jo vuosia seitsemäntoista viiva kahdeksantoista prosentin tasolla alueelta joka on kärsinyt vuosikymmeniä rakennemuutoksesta ja rakenteellisesta työttömyydestä ei ole olemassa mitään hokkuspokkuskeinoja joilla ihmisiä saadaan töihin ei saada varsinkaan tällaisilla rankaisutoimilla työttömyysturvaleikkauksilla minua häiritsee jollain lailla vielä kutsun itseäni myös työttömyyden asiantuntijaksi koska olen työllistänyt pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoisia ihmisiä eri ikäisiä nuoria vanhoja tässä tämmöisen asiantuntijuuden ohittaminen asiantuntijoiden näkökulmalla ei ole mitään arvoa asiantuntemus korvataan ideologialla jos tällä piiskalla joitain tuhansia tai satoja ihmisiä töihin saadaankin niin samaan aikaan rangaistaan tuhansia ja ja tuhansia ehkä kymmeniätuhansia ihmisiä joilla ei ole mahdollisuutta löytää omalta alueeltaan töitä tai edes lähialueelta tai minkäänlaisia työvoimapoliittisia toimenpiteitä tai muita toimia jotka tähän aktiiviasiaan lasketaan on

puhemies minusta tämä oli hyvin kiteyttävä tämä edustaja karin aiemmin sanoma ideologinen näkökulma tämä on kyykytyksen ideologiaa sitä tämä on mitä pahimmillaan mitä julmimmillaan halutaan ikään kuin uskoa aina vain että työtön on omasta syystään työtön ja ja rajua keppiä rajua keppiä tarjotaan puhemies kuten täällä aiemmin on sanottu tämä on nyt täysin uusi täysin uusi malli keksintö jota en voi maallikkona ymmärtää kenenkään edes keksivän kuinka joku voi keksiä sen ajatuksen että

työttömyysturva viedään jos ei saa töitä eli siis työttömyysturva viedään jos ei saa töitä voisiko edustaja vartiainen kenties todellakin selittää mikä tämän mallin mallin viisaus tässä taustalla mielestänne on haluaisin kyllä muistuttaa että tämä on kovaa kokoomuslaista ideologista politiikkaa tätä ennen leikattiin tässä salissa eläkkeitä ja sitten vielä hallituspuolueet kehtasivat äänestää että eihän tämä hallitus

arvoisa herra puhemies niin kuin on todettu tässä on suurin ongelma se ja se hallituksen esityksessäkin todetaan että työtön ei välttämättä itse voi aktiivisuudellaan vaikuttaa siihen että etuuksien taso säilyy siis vaikka tekee parhaansa pyrkii aktiivitoimiin pyrkii palveluihin pyrkii työpaikkoihin mutta ei onnistu niin siitä huolimatta rangaistaan ja tämä on kyllä niin kuin perustuslakivaliokuntakin toteaa täysin poikkeavaa niihin esityksiin nähden joita on aiemmin tehty aktiivisuuden lisäämiseksi tai kannustavuuden lisäämiseksi niiden lähtökohtana on on ollut se että

olen huolissani siitä miten välinpitämättömästi hallituspuolueiden edustajat suhtautuvat perustuslakivaliokunnan esittämään huoleen siitä onko työttömillä aito mahdollisuus täyttää tätä lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta jos työtä ja palveluita ei ole tarjolla minun mielestäni hallitus ei todellakaan tiedä pitkäaikaistyöttömien tilanteesta maakunnassa mitään kun se vastaa perustuslakivaliokunnan kritiikkiin että pitkäaikaistyöttömällä on pääsääntöisesti monipuoliset mahdollisuudet osoittaa aktiivisuutensa eihän se näin ole lisäksi en voi olla ihmettelemättä edustaja karin tavoin sitä

lähes kaikkien asiantuntijoiden lausunnoilta ja varoituksilta siitä mitä tämä malli tarkoittaa eli todelliseen ongelmaan täysin väärät ratkaisut jotka siis heikentävät kaikkein heikoimmassa asemassa olevien työttömien asemaa entisestään

asiantuntijoita jotka suhtautuivat varsin skeptisesti työllisyysvaikutuksiin tämän lakiesityksen kohdalla nekin jotka myönsivät että sillä kenties saattaa joissakin olosuhteissa jokin pieni työllisyysvaikutus olla muistuttivat muistuttivat että tätä tulee punnita niitä kielteisiä vaikutuksia vasten joita tällä esityksellä todennäköisesti on esimerkiksi järjestelmän legitimiteettiin yleensä passivoivan toimeentulotuen lisääntymiseen ja sosiaaliturvan byrokratian sakeutumiseen entisestään jotka kaikki vaikuttavat myös työllisyyteen yhteiskunta on monimutkainen kokonaisuus sitä pitäisi tarkastella useilla mittareilla ja punnita useista eri näkökulmista tämän hallituksen isoja ongelmia on että se nojaa vain yhteen mittariin ja menee siksi pahasti metsään

kyllä tämä arvoisa puheenjohtaja käsittääkseni on ihan puhdas säästölaki jos ajattelee että aikaisemmilla vaalikausilla kun minä olen ollut kansanedustaja vastustanut pitkäaikaistyöttömien tämmöisiä työllistymistä palkitsevia bonuslakeja sillä argumentilla että valtiovarainministeriö ei usko että pitkäaikaistyöttömät kuitenkaan työllistyvät nyt sitten hallitus ilmeisesti tämän saman valtiovarainministeriön tuella tuo tänne tämmöisen lain jolla leikataan pitkäaikaistyöttömiltä työttömyysturvaa sen vuoksi jos nämä eivät työllisty kyllä tänne on rivien väliin kirjoitettu se että että tässä aiotaan säästää nimenomaan yhteiskunnan kaikkein heikko osaisimpien kustannuksella jotka nytkään eivät siis tällä perustyöttömyyspäivärahalla tule toimeen se on alle alle minimibudjetin mutta pakko kysyä edustaja vartiaiselta kun te olette kuitenkin julkisuudessa kannattanut naisten ja miesten tasa arvon lisäämistä niin mitä mieltä olette siitä että jos henkilö työllistyy perhehoitajana tai omaishoitajana niin

kiitos arvoisa puhemies aluksi ehkä on syytä korjata täällä ollut tämmöinen väärinkäsitys joka näytti olevan edustajilla andersson ja viitanen jotka sanoivat että jos ei saa työtä niin evätään työttömyysturva sitä ei evätä vaan siitä leikataan pieni osa vastaten kahta karenssipäivää

sitä ei tarvitse kauhistella niin paljon edustaja alanko kahiluoto puhui aikaisemmin näistä näistä aikaisemmista bonuslaeista tämähän on eräänlainen bonuslaki kaikissa bonuslaeissa luodaan jo jonkinlainen aiempaa suurempi ero sen taloudellisen tilanteen välillä joka on työlliselle tai ei työlliselle samalla tavallahan tämä toimii tämä on kaikissa pohjoismaissa hyvin yleinen toimintatapa joka vain nyt viiveellä on sitten tulossa suomeen tanskassa on sellainenkin toimintatapa että jos ihminen ei tartu niihin tilaisuuksiin joita on tarjolla niin voidaan uhata jopa kaikkien tulonsiirtojen

kuitenkin se tutkimuksen vahvasti kertoma kuva on että tällaiset järjestelmät vaikuttavat työttömien käyttäytymiseen ja sitä kautta työttömyysasteeseen eli työttömyysjaksojen kestoihin tämän keskustelun aikana samoin kuin valiokunnassa en huomannut että vasemmisto olisi antanut minkäänlaista arvoa sille että työttömyysaste alenee ja tämä tulee myös vähentämään virtaa pitkäaikaistyöttömyyteen

että hän tässä vaiheessa pääsee puheenvuoronsa

arvoisa puhemies tässä vaalikauden alkupuoliskon aikana toteutettiin tuloveron alennuksia ja ne ovat vaikuttaneet työttömyyden vähenemiseen veron alennukset olivat hallituksen vastaantulo työntekijäosapuolelle joka kilpailukykysopimuksen myötä jousti merkittävästi työehdoistaan ja näillä veronalennuksilla on ollut siis merkittävää myönteistä vaikutusta veronalennukset ja kannusteet ovat helpottaneet työllistymistä varsinkin niillä aloilla joilla käteenjäävät tulot olisivat muutoin niukat ja muuttaminen esimerkiksi pääkaupunkiseudulle hankalaa esimerkiksi perussuomalaisten vaihtoehtobudjetissa ehdotettu työssä vaadittavan koeajan kattava muuttoavustus kakkosasuntoon auttaisi ja rohkaisisi ihmisiä etsimään työtä muualtakin kuin omalta kotiseudulta myös suomalaisten työttömien lisäkouluttaminen helpottaisi heidän työllistämistään ellei heti niin ainakin pidemmällä tähtäimellä valitettavasti nyt käsittelyssä oleva hallituksen esittämä aktiivimalli on räikeä ja kohtuuton yritys alentaa työttömyyttä kovaa keppiä käyttämällä missään tapauksessa ei ainakaan voida puhua minkäänlaisesta kannustamisesta kuten edustaja zyskowicz aiemmin teki ellei työnhakija ole ollut kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana riittävän monta päivää työssä tai sitä vastaavassa aktivoinnissa hänen työttömyyskorvauksensa laskee lakiehdotuksen mukaan lähes viidellä prosentilla korvauksen alenemiseen ei vaikuttaisi edes se kuinka aktiivisesti työtön on hakenut töitä ainoastaan se onko hän näitä töitä oma aloitteisesti saanut hankittua pelkkä yrittäminen ei siis riitä on myös onnistuttava tässä esityksessä on nähtävissä kokoomuslainen jääkylmä arvopohja arvoisa puhemies suuri osa lausunnonantajista oli hallituksen esitykseen nähden eri mieltä siitä millaisilla keinoilla työttömyysetuuden saajien aktiivisuutta tulisi jatkossa tukea osa työttömistä voi varmasti löytää lyhytaikaista työtä ja hallituksen esittämät sanktiot mutta toisaalta lausunnoissa nousi vahvasti esiin se että työttömyyskorvauksen saajien joukossa on hyvin paljon sellaisia henkilöitä joiden työllistymismahdollisuudet eivät ole kiinni pelkästään työpaikkojen hakemisesta näiden henkilöiden kohdalla työkykyyn ja työllistymismahdollisuuksiin vaikuttavat pikemminkin työttömyyden pitkäkestoisuus terveydentilaan liittyvät kysymykset ja mahdollinen syrjäytyminen työmarkkinoilta näitäkin henkilöitä hallituksen raippalinja kuitenkin koskee väistämättä pohdittavaksi tulee myös se millaiset mahdollisuudet työttömillä on esimerkiksi harvaan asutuilla asutuilla seuduilla tosiasiassa työllistyä hallituksen esityksen seurauksena on odotettavissa myös toimeentulotukimenojen voimakas

arvoisa puhemies valiokuntakuulemisissa on tullut esille perustuslaissa taattu jokaisen ihmisen oikeus perustoimeentulon turvaan työttömyyden perusteella perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut sitä että työttömyysetuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen millaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimia on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea sitä vastoin tässä hallituksen esityksessä on esityksen perusteluidenkin mukaan kyse kaavamaisesta laskusäännöksestä vailla yksilöllistä harkintaa perustuslakivaliokunta on todennut myös että koska työttömillä ei ole yrityksistään huolimatta välttämättä mahdollisuuksia mahdollisuuksia täyttää lain tarkoittamaa aktiivisuusvaatimusta ehdotusta ei voida pitää perustuslain kannalta ongelmattomana tämä

perustuslakivaliokunnan kannanotto on kyllä erittäin voimakas ja valitettavasti se on jäänyt hallituspuolueilta erittäin vähälle huomiolle syytä tähän voi vain arvailla ja ihmetellä arvoisa puhemies tämän esityksen lisäksi työ ja elinkeinoministeriössä valmisteltu aktiivisen työnhaun malli pakottaisi työttömän henkilön hakemaan työpaikkaa keskimäärin kerran viikossa hyvin pitkän peräti kahden kuukauden karenssin uhalla tämä kaikki riippumatta siitä onko henkilön kotiseudulla soveltuvia avoimia työpaikkoja edes tarjolla varsinkin pienyrityksille tästä ylisuuresta hakemustulvasta voi tulla rasite ja hakemusmenettelystä aiheutua pelkkää ylimääräistä byrokratiaa tämänkaltaisten raskaiden ja vaativien velvoitekokonaisuuksien käyttöönotto on täysin kohtuutonta satojentuhansien ihmisten ollessa yhä työttömänä perussuomalaiset tulevat lakiehdotuksen toisessa käsittelyssä esittämään tämän esityksen hylkäämistä arvoisa puhemies ehkä tästä hallituksen esityksestä kertoo jotain myös se että täällä salissa on ollut tänään varsin vähän hallituspuolueiden edustajia puolustamassa tätä esitystä edustaja zyskowicz oli täällä hetken aikaa paikalla hän toi oman kantansa esille ja poistui onneksi edustaja vartiainen tuli nyt sitten paikalle puolustamaan tätä hallituksen esitystä haluan kiittää häntä rohkeudesta ja tiedustella samalla häneltä mitkä ovat hänen käsityksensä tämän lakiehdotuksen vaikutuksista niihin kahdeksaankymmeneenviiteen prosenttiin suomalaisista työttömistä jotka edustaja vartiaisen mukaan eivät voi enää työllistyä ainakin näin olette aiemmin julkisuudessa lausunut

arvoisa

tämä aktiivimalli ei ole sellainen joka kannustaa ihmisiä työkykyä koulutusta ja työtä etsimään kannustus muuttuu äkkiä lannistukseksi asiantuntijoiden arvio on ollut hyvin kattavasti se että tämänsisältöistä esitystä tässä muodossa ei pidä tehdä on selvää että jokainen me haluamme että työntekijät ovat myös itse aktiivisia halukkaita etsimään työtä siitä ei tietenkään voida olla eri mieltä nämä haastattelut joita tehdään nyt ovat varmaan olleet tässä mielessä hyviä mutta tämä esitys ei meidän pitäisi jotenkin palauttaa aktiivisen työvoimapolitiikan arvostus ja kunnia uudestaan se tarkoittaa sitä että kannustetaan ihmisiä hakemaan kuntoutukseen koulutukseen työhön ja varataan riittävästi yhteiskunnan rahoitusta näiden toimien suhteen työttömyysturvaahan on leikattu jo aikaisemmin sen keston suhteen ja tämä on johtanut siihen että toimeentulotukimenot ovat toisaalla kasvaneet aktiivisen työvoimapolitiikan resurssit meillä ovat tosi pienet siihen nähden mitä tämä meidän rakennemuutos edellyttää verrattuna ruotsiin verrattuna tanskaan verrattuna moniin muihin maihin ei pidä leikata jos ei pysty osoittamaan polkua ja tarjoamaan mahdollisuuksia työllistyä tai päästä koulutukseen pitää luoda toimia ja edellytyksiä ja yhteiskunnan tehtävä on se osaltaan tehdä eikä leikata siihen liittyvää rahoitusta tämä on se ydinjuttu sitten voi vähän patistaa jos on tarjolla palveluja ja koulutusta sitten pitää ihmisten lähteä palveluihin ja koulutukseen tämä on se aktiivisen työvoimapolitiikan hyvä puoli sitten alueellisesti siellä pihtiputaalla josta itse olen tai kinnulassa vaikka kuinka väkkäränä pyörii hakee työtä tai osa aikatyötä ei niitä ole ja sitten ruvetaan siitä rankaisemaan se ei ole oikeudenmukaista sitten pari näkökohtaa tulevaisuuden työelämästä tilaisuus olla paljon keskusteluissa joissa on mietitty työn tulevaisuutta sitä murrosta ensimmäinen havainto jota etla on edustanut oli se että tässä nopeassa rakennemuutoksessa kyky siirtyä työstä toiseen kyky siirtyä yrityksestä toiseen kyky siirtyä alkaviin uusiin ehkä epävarmoihinkin yrityksiin joiden siivet saattavat kantaa tai eivät kanna kattava hyvä työttömyysturva on keino jolla ihmiset voivat ottaa riskejä ja lähteä myös näihin työpaikkoihin paremmalla työttömyysturvalla ottaa uutta työtä vastaan myös toisissa yrityksissä tämä tulee varmaan olemaan semmoinen kehityksen kuva ei leikkaus vaan työttömyysturvan kehittäminen siirtää ihminen työstä toiseen toinen näkökohta on sitten se että sama ihminen voi joutua tai päästä hyvin lyhyellä aikavälillä erilaisiin työsuhteen muotoihin sinä voit olla kokoaikatyössä pätkätyössä työttömänä koulutuksessa itsensätyöllistäjänä hyvin lyhyen ajan sisällä tai sinä teet kahta työtä mitä siis sataviisikymmentätuhatta ihmistä suomessa tekee mikä on se meidän keinomme jotta siirtyä työsuhteen muodosta toiseen kaksi kaksi asiaa no ennen perustuloakin hyvä työttömyysturva osaaminen ja koulutus näillä keinoilla me voimme mahdollistaa ihmisten siirtymisen työstä ja ja ammatista toiseen tällä kaikella minä tulen siihen että ehkä tämä meidän koko ajattelu pitäisi muuttaa siihen että osaamisen vahvistaminen asiallinen työttömyysturva on joustavuuden lisäämistä ja ihmisten auttamista työstä toiseen lopuksi kiinnittäisin huomiota siihen mistä edustaja heinäluoma puhui eli jos julkiset työvoimapalvelut yhtiöitetään niin miten tässä käy nämä markkinaehtoiset toimijat totta kai keskittyvät niihin joita on helpompi työllistää ja yhteiskunnan syliin sitten jää se vaikeimmin työllistettävien joukko ja siellä ei ole palveluja eikä rahoitusta polun rakentaminen kuntoutuksesta koulutuksesta työhön on vaivalloinen pitkä prosessi ja minä vähän että näitten ihmisten asioita tällä konseptilla ei hoideta

arvoisa että paikaltani olisin kaksi minuuttia käyttänyt mutta edustaja ihalainen omalla puheenvuorollaan avasi sanaisen arkun niin viisaita sanoja olisin toivonut että tuolla toisella laidalla olisi ollut kuulijoita mutta onhan siellä kuitenkin edustaja vartiainen joka joka kirjoittaa kiihkeästi toivottavasti kirjoittaa näitä viisaita sanoja joita edustaja ihalainen juuri äsken sanoi meillä on hirvittävän tärkeää se että

hallituksen keskiössä olisivat polut eikä se että on piiska ei meidän työttömyys lähde tästä maasta sillä että me luomme järjestelmiä jotka rankaisevat vaan meillä oikeasti pitää hallituksen toimia niin ja koko eduskunnan näkemyksen pitäisi olla sellainen että meillä on mahdollisuuksia auttaa polkua siihen että ihmiset jotka ovat vailla töitä voivat mahdollistua työelämään meidän pitää järjestää ihan uudelleen se ja ettei tämä nyt mene ihan sdpn kehumiseksi niin täytyy sanoa että rinteen malli on yksi hyvä esimerkki siitä

jotenkin meidän pitää pystyä mahdollistamaan vähemmässä ammattitaidossa olevien ihmisten mahdollisuus siirtyä toiseen ammattiin sinne pitää luoda polku tänään petteri orpo valtiovarainministerinä vaati lehdissä lehdissä että pitää pystyä maksamaan alempaa palkkaa saattaa olla että minä voisin olla hyväksymässä sen jos työttömyysturvaa voitaisiin soveltaa siltä osin että mahdollistetaan ammattitaito siihen tulevaan työhön niin että sillä maksetaan sille ihmiselle niin työehtosopimuksen mukaista palkkaa että ihminen voi siirtyä toiselle paikkakunnalle vaikkapa matalapalkkaisempaan työhön kuin mistä hänet on irtisanottu jos tulee rakenteellisia alueellisia mahdottomuuksia jolloin työt loppuvat pitää henkilölle olla houkuttimia että hän voi sen viidensadan päivän kolmensadan päivän osalta siirtyä toiselle paikkakunnalle niin että hän saa mukaansa sitä ansiosidonnaista päivärahaa niin että hänelle tulee mahdolliseksi siirtyä sinne

matalapalkkaisempaan työhön meidän koko järjestelmän pitäisi olla aivan erilainen niin että me mahdollistamme siirtymisen siihen liittyvät varmasti asuntojen myymiseen liittyvät verotusasiat ja niin edelleen tämä koko järjestelmä pitää purkaa niin että tulee houkuttelevaksi siirtyä toiselle paikkakunnalle jos kerran on niin että siellä on positiivisia rakenteellisia ongelmia lounais suomessa varmasti hyvänä esimerkkinä mutta me satakuntalaiset tulemme ja jyräämme vielä senkin sektorin mutta joka tapauksessa pitää olla houkuttelevuutta eikä piiskaa porkkana puree paremmin kuin piiska se on nähty tässä yhteiskunnassa ja sen takia tämä hallituksen esitys ei tue sitä minkä pitäisi olla juuri ne työttömät ihmiset joilla ei ole työllistymismahdollisuuksia omalla alueellaan tämä hallituksen esitys on mielestäni perustuslain vastainen tämä asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan oman asuinpaikkansa perusteella ei tässä mitään järkeä että ihmisiä arvotetaan sen oman asuinpaikkakuntansa perusteella se voi olla jopa maakunnallinen kokonaisuus missä ei ole mahdollisuutta työskennellä meidän pitäisi olla enemmänkin luomassa mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen ja siirtyä työpaikkojen ääreen mutta arvoisa rouva puhemies ennen kuin innostun lopetan puheeni ja vielä kerran sanon että edustaja ihalainen käytti erittäin arvokkaan ja hyvän

arvoisa puhemies

ikävää asiaa jolle ei haluta julkisuutta se pitää sijoittaa perjantai iltapäivään viikon päätökseen siihen ruuhkaan kun ihmiset lähtevät viikonlopun viettoon ja toimituksetkin ovat jo tyhjentyneet tuntuu siltä että hallitus on kuullut tästä amerikkalaisten pörssiyhtiöiden tiedotuskäytännöstä niinpä istumme täällä perjantai iltapäivällä käsittelemässä yhtä tärkeimmistä lakiesityksistä minkä hallitus on tehnyt kovin vajaalukuisella salilla ja taitaa olla jopa niin että lehteri toimittajienkin osalta on tyhjä sinällänsä ymmärrettävistä syistä ja ehkä joku on ajatellut on hyvä toimia mutta tämähän ei voi mennä vaieten koska tämä tulee koskettamaan ei satojen ei tuhansien vaan kymmenientuhansien ja satojentuhansien ihmisten elämää ja on väärin että tällaisen huonon lainsäädännön olemassaoloon herätään vasta sitten kun lakiesitykset on hyväksytty ja ovat käytännön todellisuutta ja ihmisten työttömyysturvaa ryhdytään leikkaamaan kuvaavaa tälle käsittelylle on se että asiasta esityksen tehnyt ministeri ministeri mattila ei ole paikan päällä ei ole puolustamassa omaa esitystään kuvaavaa on myös että sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön hyväksyneestä enemmistöstä yksikään jäsen ei ole paikan päällä puolustamassa linjaansa kertomalla tälle salille ja kansalaisille miksi tätä ollaan tekemässä tämä halutaan hoitaa mahdollisimman nopeasti ja kevyesti ohimennen ettei tule mitään otsikoita eikä kukaan huomaisikaan että tämmöinen on tehty kuvaavaa on myös se että myöskään työministeri jolle

ja työntekijöiden kohtelun pitäisi kuulua ei ole paikalla sininen tulevaisuus on nyt kyllä ankarasti harmaata menneisyyttä nämä menettelytavat eivät ole hyviä enkä toivo että ne tulevat eduskunnassa vallitseviksi asiantuntijat ovat valiokuntakäsittelyssä ja myös julkisuudessa varoittaneet tästä ajattelusta ja kertoneet tämän seuraukset ja asiantuntijoiden valtaisa enemmistö pitää tätä epäoikeudenmukaisena ihmisten kannalta no se ei tunnu hallitusta pysäyttävän perustuslakivaliokunta jolle on annettu erityinen tehtävä sen varmistamiseen perustuslain mukaista on sekin varoittanut tämän esityksen seurauksista tämäkään ei tunnu pysäyttävän valiokunnan enemmistöä ehkei myöskään eduskunnan enemmistöä jostain kumman syystä on tullut pakko viedä tällaista työntekijöiden työttömien oikeuksia rajoittavaa lainsäädäntöä lävitse edustaja vartiainen sanoo että tämä ehdotus ei poista työttömyysturvaa tai ei epää sitä leikataan kahden päivän osalta työttömyysturva niiltä jotka eivät ole saaneet työtä sehän käy tästä hallituksen lakiesityksestä ja myös valiokunnan mietinnöstä ilmi siitä huolimatta että he ovat tehneet itse kaikkensa saadakseen työtä tai löytääkseen jonkun reitin koulutukseen edustaja vartiainen tämähän on sama asia logiikaltaan kuin jos teiltä evättäisiin kahden päivän edustajanpalkkio sen takia että puhemies lohela ei myönnä teille puheenvuoroa teidän yrityksistänne huolimatta säädettäisiin velvoitteeksi että jotta voi saada joka päivä edustajanpalkkion niin edustajan pitää käydä kertomassa mielipiteensä suurelle salille tai muuten leikataan edustaja vartiainenkin nousisi ylös ties kuinka monta kertaa ja pyytäisi puheenvuoroa mutta puhemies katsoisi muualle voihan se olla että se on myös varapuhemies pekkarinen joka on ruodussa eikä tule puheenvuoroa ja ja sitten kaksi päivää pois sen jälkeen sitten uskon edustaja viitanen nouseekin ylös ja sanoo että ei tässä edustajanpalkkiota ole evätty edustaja vartiaiselta saahan hän kuitenkin edelleen useimmilta päiviltä palkkion kaksi päivää nyt meni mutta ei se nyt ole varsinainen epääminen tarkemmin asiaa mietittyäni siitä huolimatta että edustaja vartiainen oli ahkera ja tuli paikan päälle ja pyysi puheenvuoron ei tämä eroa mitenkään sen työttömän olosuhteista joka tekee kaikkensa saadakseen työpaikan käy haastattelussa lähettää hakemuksia tai pyrkii koulutukseen kerron tässä yhteydessä mitä on todellisuus äskettäin tapaamani rakennusmestari lähetti seitsemänsataa työpaikkahakemusta ja neljään tämän seitsemänsadan aikana sai jonkunlaisen yhteydenoton ei kylläkään päässyt yhteenkään haastatteluun koska hänen ikänsä osoittautui olevan oli yli viisikymmentä vuotias näitä tapauksia on äärimmäisen paljon myös uudenkaupungin autotehtaan osalta helsinkiläinen mieshenkilö kertoi hakeneensa uudenkaupungin autotehtaalle on autonasentajana täällä helsingissä ja hän olisi mielellään lähtenyt sinne ja vaimokin oli valmis muuttoon kun puhutaan että uuteenkaupunkiin ei löydy työvoimaa ei tullut edes kutsua haastatteluun koska hänenkin ikänsä oli meille on tullut käytännöksi että yli viisikymppisten on erittäin vaikea päästä edes työpaikkahaastatteluun puhumattakaan että tulisi valituksi sehän ei ole oikein tietenkään siellä on loistavia työntekijöitä ja työuransa aikana erinomaiset näytöt antaneita mutta kerta kaikkiaan meillä on tämmöinen ikävä sanoa ikärasismi joka sitten näkyy siinä pääseekö edes haastatteluun puhumattakaan että saisi työtä joten tämä perusfilosofia että rangaistaan siitä että ei ole saanut työtä työttömyysturvan leikkauksella on ei hyväksyttävä ja se ei ole pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan ajattelun mukaista

rinteen malli on esimerkki hyvästä tavasta ratkaista tätä asiaa miksi me emme käytä työttömyysturvaa palkkatukena niin että työtön voisi saada vaikkapa peruspäivärahan suuruisen tuen mukaansa jotta työllistyminen olisi mahdollista se loisi aidosti kysyntää myös niille jotka ovat pitkään olleet työttöminä jotka ovat yli viisikymmentä vuotiaita ja varsinkin kun ollaan nykyolosuhteissa joissa työttömiä on todella paljon se helpottaisi tämän työttömyyden lopettamista tai vähintäänkin katkaisemista se olisi aktiivimalli se olisi aktiivimalli jossa jossa tuettaisiin työllistymistä ja palkittaisiin siitä eikä passiivimalli jossa leikataan työttömyysturvaa kun et työtä saa tämän viikon tapahtumathan ovat keskeisessä yhteydessä toisiinsa kun eilen puhuttiin tästä yhteiskunnan eriarvoistumisesta ja oli keskustelua siitä onko sitä vaiko ei ole ja onko se ongelma vaiko ei niin sehän mitä me tässä mallissa näemme on nimenomaan esimerkki eriarvoistumisesta niille jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa jotka ovat jo pitkään olleet työttöminä pannaan uusia sanktioita ja ja työttömyysturvan leikkausta ja sitten toisaalta annetaan näitä kannustimia niille joilla asiat ennestäänkin ovat jo kohtuullisen hyvin puhun nyt vaikkapa näistä hallituksen räätälöimistä verohelpotuksista

se se on mielenkiintoinen ratkaisu koska tämä yhdenvertaisuusajattelu on kuitenkin meidän perustuslaissamme aika keskeinen asia mutta nyt tuodaan kierros kierrokselta lisää lisää esityksiä joissa pohjoismaista tasa arvoajattelua ja pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusteita rapautetaan valitettavan hiljaa tätä lakiesitystä on onnistuttu viemään eteenpäin onko se sitten esimerkki jostain yhteiskunnallisesta muutoksesta arvojen kovenemisesta kylmästä arvomaailmasta ehkä näinkin joka tapauksessa on tärkeätä että eduskunta käy tämän huolella lävitse ja tästä puhutaan julkisesti jotta ihmiset tietävät kuka täällä päätöksiä tekee miltä pohjalta pitäisin aika suotavana että yksikään kansanedustaja ei tästä aiheesta saisi äänestää ennen kuin on lukenut tämän istunnon pöytäkirjat

rouva puhemies tuota äskeistä esitystä olisi kyllä helppo kannattaa koska näin se juuri on on tässä keskustelussa joka on ollut pitkä ja hyvä on tullut todella monelta kantilta perusteltua miksi tämä esitys on sellainen mitä ei koskaan pitäisi viedä eteenpäin

muuten haluanpa kertoa tämän myös minulle tuli kansalaispalautetta siitä juuri tällä viikolla ja eräs aika huolestunut ihminen sanoi että tehkää jotain voitteko

että totta kai yritämme mutta epäilen että emme tee koska jo silloin kerroin hallituksella on tässä selkeästi ideologinen tausta koska hallitus ideologisesti toimii tuskin voimme edes järkiperustein täällä eduskunnassa vaikka toki teemme parhaamme että hallitus tässä peruuttaisi silloin kun puhuin tämän ihmisen kanssa joka oli hyvin huolissaan en voinut vielä puhemies arvata että vielä kaiken kukkuraksi tänään joudumme käsittelemään tätä asiaa salissa joka loistaa tyhjyyttään hallituspuolueiden osalta arvostan sitä sinänsä että täällä edustajat ben zyskowicz ja juhana vartiainen ovat olleet hetken aikaa puolustamassa tätä esitystä se on heidän ideologiansa mukainen mutta voi olla että muu hallitus on pois joko sen takia että on huono omatunto tai sitten vain halutaan edustaja heinäluoman tavalla ikään kuin hiljaa sukkasillaan hiipien tuoda tämä laki tänne hyväksyttäväksi ettei nyt vain kukaan kuulisi tämä on hyvin ironista puhemies koska hallituspuolueiden tämän päivän saldo on se että ensin äänestetään kovin henkselit paukkuen että eihän tämä hallitus eriarvoista annetaan luottamusta ja ja käydään välikysymysäänestys sen jälkeen leikataan eläkkeitä eräässä äänestyksessä ja nyt tuodaan sitten hiljaa hiipien ja hissukseen sukkasillaan tämä työttömien kyykytyslaki puhemies tulen poikkeuksellisesti hieman jatkamaan minulla ei ole

puhemies koska näin on käynyt että tänään saldo on todellakin ollut eläkeleikkaukset

leikkauksen puolesta ja samoin todellakin on hyväksymässä nyt tämän työttömän kertakaikkisen kyykytyksen että poissa ovat ne ajat kun joskus pienemmästä välitettiin ja nyt mennään sitten tämän maailman mukaisesti se minua ihan aidosti hämmästyttää ja toisaalta tekee minut kovin kovin surulliseksi tämä on tällaista kylmää kyykytystä jossa näkyvät myös arvovalinnat ja ja se miten hallitus haluaa työttömiä ihmisiä väen vängällä kohdella kohdella minulla itselläni ei ole ollut mahdollisuutta olla tuolla valiokunnassa kuuntelemassa näitä asiantuntijoita mutta täällä henkilöt jotka ovat kuulleet ovat käyttäneet erinomaisia puheenvuoroja ja kuvanneet sitä että asiantuntijoita ei ole haluttu kuulla ja edes juuri ketään ei ole löytynyt puolustamaan puolustamaan tätä esitystä kiitos edustajat valiokunnassa työskennelleet ja vastalauseen jättäneet arvostan sitä että että olette siinä yhteydessä tuoneet nämä argumentit esiin mutta toden totta kuinka viikolla kun tästä äänestetään joku voi äänestää tämän lain puolesta kuulematta esimerkiksi niitä puheenvuoroja mitä tässä salissa on käytetty perustelemiseksi miksi ei pitäisi tähän mennä kuinka joku voi äänestää tämän puolesta kuulematta esimerkiksi edustaja ihalaisen puheenvuoroa tai näitä lukuisia hyviä merja mäkisalo ropposta tarja filatovia näissä puheenvuoroissaan minä en sitä sitä voi ymmärtää puhemies näillä sanoilla toivottavasti vielä mieli muuttuu mutta mutta enpä olisi uskonut tällaista päivää näkeväni

puhemies edustaja vartiainen vertasi suomea muihin pohjoismaihin nyt on pakko muistuttaa edustajalle että tanskassa ja muissa pohjoismaissa on paljon paremmat resurssit järjestää työttömille heidän tarvitsemiaan palveluita ja siksi meitä ei kyllä voi verrata tanskaan tai tai muihin pohjoismaihin suomessa te toimistojen ja kuntien työllisyyspalvelujen mahdollisuus palvella asiakkaita on todella hyvin rajallinen koska te toimistoissa on niin vähän henkilökuntaa tällä hetkellä

face kohtaamista asiantuntijan kanssa te toimistossa kertovat minulle että eivät he pääse sinne tapaamiseen vaikka he kuinka soittavat ja yrittävät järjestää tapaamista niin kenelläkään ei ole heille aikaa siitä huolimatta hallitus täällä hehkuttaa näitä kolmen kuukauden välein tapahtuvia

kyllä tarvitaan lisää henkilöstöresursseja mutta valitettavasti hallitus on tässäkin asiassa toiminut nurin nurin niskoin eli henkilöstöstäkin on säästetty kaiken kaikkiaan ihan lopuksi totean että tämä lakiesitys on järjetön tämä on epäinhimillinen ja kertoo paljon hallituksen arvoista

arvoisa rouva puhemies tässä ollaan useampi tunti pidetty ääntä heinäluoma sanoi yhdestä tämän vaalikauden isoimmista asioista pienellä porukalla ja kun katsoin sosiaalista sosiaalista mediaa huomasin että asian esittelijä sosiaali ja terveysministeri tviittaa olevansa savusaunassa savusaunassa ja tästä savusaunatviittauksesta tykkää meidän työministeri joten kysyn

kyllä tämän asian osalta hallitukselta kohtuullisuutta ja eduskunnan kunnioittamista tuodaan tällainen laki ylipäätänsä laki eduskuntaan istutaan mieluummin lauteilla kuin tuolla ministeriaitiossa kertomassa minkä takia tämän tyyppistä esitystä hallitus ylipäätänsä tänne tuo olemme ainoastaan muutaman hallituspuolueen kansanedustajan tiedon varassa tätä ei unohdeta

on kyllä aika merkille pantavaa mitä edustaja mika kari tuolla lukee se on hyvin surullista myös siksi että me olemme täällä pitkään peräänkuuluttaneet edes hallituspuolueiden edustajia paikalle saatikka että ministerit olemme todenneet puuttuviksi ja nyt me kuulemme vielä että asian esittelevä ministeri on savusaunassa ja työministeri sitten vielä näistä tviiteistä tykkää paitsi että koko tämä lainsäädäntöhanke on hyvin epäkunnioittava työttömiä kohtaan kyllä tämä on vähän niin kuin eduskunnallekin ja tämmöiselle oppositiolle ja kaikelle tälle keskustelulle mikä parlamentissa on tarkoitus käydä hyvin hyvin ikävä tilanne menee vähän sanattomaksi nyt tässä kohtaa että miten tällainen voi olla mahdollista

arvoisa puhemies jatkan muutamasta asiasta jotka eivät tässä keskustelussa ole nousseet esiin osa on mutta vähän toisesta näkökulmasta

valiokunnan on perusteltava ne asiat joita se ei ota huomioon perustuslakivaliokunnan lausunnossa kun vaikka kuinka luen tuota sosiaali ja terveysvaliokunnan lausuntoa niin sieltä ei löydy perusteita sille että esimerkiksi työvoimapoliittisia toimia ei ole tasapuolisesti koko maassa tai että niitä ei ole ylipäätään saatavissa koska rahat ovat niukat lausunnosta käy ilmi että

on käyty keskustelua pääseekö niihin palveluihin vai eikö niihin pääse no työtön ei itse päätä siitä pääseekö hän palvelun piiriin vai eikö hän pääse palvelun piiriin ja se on todettu yhdeksi suureksi ongelmaksi tässä mutta toinen ongelma on se että tämä mekanismi herkästi johtaa siihen että työvoimapoliittisia palveluita ruvetaan pilkkomaan pilkkomaan sen suuruisiksi että ne täyttävät nämä edellytykset joita tämä laki edellyttää kaikkein vaikeimmassa työmarkkina asemassa olevilta ihmisiltä jotka eivät kykene avoimilta työmarkkinoilta töitä ja niitä keikkatöitä saamaan jolloin itse asiassa ne käytettävät rahat joita meillä on aktiivitoimiin tulevat epätarkoituksenmukaisesti käytetyksi ja tehottomampaan rahankäyttöön tämä on mielestäni toinen suuri ongelma josta emme ole ehkä vielä niin paljon puhuneet kolmas liittyy siihen että meillä on tulossa vielä toinen laki joka liittyy työvoimapolitiikan uudistukseen jonka ajatuksena on se että työttömän pitää hakea tietty määrä töitä ja raportoida näistä työnhauistansa ja jos hän ei raportoi niitä tietyllä syklillä niin siitä seuraa työttömyysturvan

jo ikää joka on ollut pitkään työttömänä ja ilahtui että hän voisi päästä nyt kirjastoon palkkatuella töihin mutta sitten kävi ilmi että tämä rouva on jakanut ilmaisjakelulehtiä jolloin hän ei täytä tätä pitkäaikaistyöttömän kriteeriä jolloin kriteeriä jolloin hän ei voi päästä sinne kirjastoon koska ei saa sitä tukea jonka pitkäaikaistyötön saisi no sen jälkeen hän kysyi minulta että riittääkö tämä minun lehdenjako siihen että minun työttömyysturvaa ei leikata en osaa vastata riittääkö koska kyse on tehtävästä jossa ei ole työaikaa ja joka ei ole suoraan sidottu näihin pykäliin tällaisiin asioihin olisi hyvä ollut saada vastauksia ministereiltä tässä keskustelussa koska ne eivät valiokunnassa selväksi tulleet neljäs asia on se että sosiaali ja terveysvaliokunta korjasi tässä laissa sellaista kohtaa joka on mielestäni hyvin oleellinen ja liittyi esimerkiksi ministeri ihalaisen puheenvuoroon laki oli kirjoitettu siten että aktiiviehdon voi täyttää vain jos nuo palvelut tulevat julkiselta toimijalta mutta jos ne palvelut tulevat ulkopuoliselta yritykseltä joka tuottaa palveluita niin silloin niitä ei kirjata aktiivitoimiksi samaan aikaan hallitus on muuttamassa koko työvoimapolitiikkaa siten että lähes kaikki palvelut tulisivat yksityisiltä yrityksiltä mutta vielä tässä laissa se ei itsekään luota yksityisiin yrityksiin niin paljon että olisi kelpuuttanut nämä toimet aktiivitoimiksi tämän lain

arvoisa rouva puhemies

lakiin sisältyy työttömän peruspäivärahaa saavan henkilön näkökulmasta eli jos aktiivisuusedellytys ei tällaisen henkilön kohdalla täyty hänen työttömyysrahaansa elikkä työmarkkinatukea voidaan leikata sillä tavalla että että se vähenee kolmekymmentäkaksi euroa neljäkymmentä senttiä kuukaudessa tietysti hyväosaisen ihmisen näkökulmasta kolmekymmentäkaksi euroa neljäkymmentä senttiä kuukaudessa ei kuulosta paljolta mutta se on suuri raha ihmiselle joka on on pelkän työmarkkinatuen varassa se on valtava summa minusta ei ole kohtuullista pyöritellä sanoja sillä tavalla että että tämä on eräänlainen bonuslaki sitähän tämä ei missään tapauksessa ole juuri tästä näkökulmasta perustuslakivaliokuntakin katsoi että että hallituksen tulisi tehdä muutoksia esitykseensä jotta jotta se täyttäisi oikeudenmukaisen ja kohtuullisen lainsäädännön edellytykset eli perustuslakivaliokunta korosti omassa lausunnossaan sitä että jokaiselle kansalaiselle jokaiselle työttömälle tulisi turvata tosiasiallinen mahdollisuus täyttää aktivointivaateen edellytykset jotka tähän lakiin sisältyvät tämän vuoksi perustuslakivaliokunta esitti että tämä tarkoittaisi kyseessä olevien palvelujen ja toimintojen tarjonnan lisäämistä mitä hallitus nyt siis ei ole tekemässä jos tosiaan lasketaan kuten sosiaali ja terveysvaliokunta on laskenut mikä se määräraha työttömien palveluihin tällä hetkellä on ja kuinka paljon on työttömiä ja mitkä lain vaatimukset ovat niin kylmä fakta on se että että palveluihin määrätyt määrärahat eivät riitä näiden palveluiden tarjoamiseen kaikille työttömille eli käytännössä tämä on on leikkauslaki sellaisia olosuhteita hallitus ei edes halua tarjota työttömille että he voisivat saada palveluita silloin kun paikkakunnalla ei ole löydettävissä lyhytaikaista työtä perustuslakivaliokunta katsoi että että tämäkään ei välttämättä olisi riittävää koska palvelujen kattavaa saatavuutta ei voida säädösperusteisesti taata tämän vuoksi lakiehdotuksessa olisi tullut valiokunnan mielestä varmistaa se että henkilö joka tekee kaiken häneltä kohtuudella kohtuudella vaadittavan ei joutuisi etuuden alennuksen kohteeksi tämä olisi merkinnyt sitä että lakiehdotuksen kuuden kuuden luvun kolmatta a pykälää ja seitsemän luvun olisi tullut täydentää esimerkiksi säännöksellä siitä että etuutta ei alenneta sellaisessa tapauksessa jos työntekijä ei ole onnistunut työllistymään taikka pääsemään työllistymistä edistävään palveluun hänestä itsestään riippumattomista syistä tämä on asia jota hallitus ei myöskään halunnut tehdä

perustuslakivaliokunnan mielestä toinen tapa edelleen vähentää esityksen ongelmallisuutta olisi ollut se että työnhakijalla olisi mahdollisuus osoittaa aktiivisuuttaan myös sellaisella muulla tavalla joka osoittaa hänen pyrkineen aktiivisesti työllistymään tai hakeutumaan työllistymistä edistävään palveluun tarkastelujakson aikana mutta tällaistakaan muutosta ei ei lakiesitykseen ole tehty itse olen olen hylkäysesityksen kannalla juuri siitä syystä että mielestäni on kohtuutonta lisätä työttömän velvoitteita työllistyä tai tai osallistua aktivointitoimenpiteisiin tai leikata hänen työttömyysturvaansa jos samaan aikaan viranomaisilla ei ole minkäänlaista velvoitetta tarjota työllistymispalveluita sillä tavalla että kaikki työttömät kansalaiset voisivat täyttää aktiivisuusvaateen näinhän ei olla tekemässä siitä syystä että näitä määrärahoja ei olla korottamassa

en ymmärrä sitäkään että sama hallitus joka kokeilee perustuloa mikä on mielestäni positiivinen asia ei ole suostunut ottamaan tähän lakiesitykseen mukaan sellaista lainkohtaa joka takaisi sen että että aktiivisuudelle ikään kuin annettaisiin laajempi määritelmä jolloin työtön silloin kun työpaikkoja ei ole olemassa voisi varmistaa työttömyysetuutensa säilymisen osoittamalla aktiivisuutta muilla muilla tavoin esimerkiksi vapaaehtoistyöllä tai jollakin järjestötyöllä joka myös pitäisi yllä hänen hyvinvointiaan ja osallisuuttaan yhteiskunnassa tämä minun mielestäni myöskin osoittaa osaltaan tämän tämän lakiesityksen kohtuuttomuutta mielestäni sen sijaan että että toimeenpannaan tällaista sanktiolakia joka joka lisää meidän toimeentulotuen kustannuksia ja ja pahentaa työllisyysloukkuja ja lisää niiden määrää jotka hakeutuvat työkyvyttömyyseläkkeelle ilman ilman tosiasiallista syytä

pitäisi pikemminkin investoida työllisyyspalveluihin pitkäaikaistyöttömien palveluihin esimerkkisi palkkatukimäärärahoihin joita hallitus on leikannut ja pitäisi toimeenpanna osatyökykyisten työllistämistä tukevia toimenpiteitä ja lakimuutoksia joita esimerkiksi stmn työryhmä viime kaudella esitti laajassa selvityksessään jossa käytiin läpi erilaisia toimenpiteitä ja lakimuutoksia joilla joilla pystyttäisiin lisäämään osatyökykyisten työllisyysastetta näillä näillä sanoin siis totean että että tulen äänestämään hylkäysesityksen puolesta olisin toivonut että että tämän lakiesityksen sijasta hallitus olisi pyrkinyt siihen että ei monimutkaisteta työttömyysturvalainsäädäntöä vaan pyrittäisiin yksinkertaisuuteen ja selkeyteen sellaiseen lakiin joka käy ihmisten oikeusturvaan ja jota olisi te hallinnossakin helppo soveltaa ja ja panna toteen tämä on semmoinen laki että tämä tulee olemaan hyvin hankala myös te hallinnossa työskenteleville viranomaisille ja kyllä tunnen myötätuntoa myös heitä kohtaan jotka joutuvat tämän lain tulkinnan kanssa kamppailemaan ja sitten toisaalta leikkaamaan työttömyysturvaa sellaisilta henkilöiltä joista he näkevät että ihminen on tehnyt parhaansa mutta palveluita ei ole eikä eikä työpaikkoja ole ei tämä inhimillinen myöskään te hallinnon työntekijöille

puhemies arvoisat opposition edustajat voisitte nyt vähän antaa minulle krediä siitä väittelemään kaikki piristyivät selvästi tästä vähän tätä historiallista taustaa tämähän on pikkusen juonikas juttu kun näitä aktivointisysteemejä ryhdyttiin kehittelemään muissa pohjoismaissa eritoten tanskassa ja tutkijat sitten tutkivat sitä miten ne että pannaan jonnekin kurssille tai harjoitteluun sitten vaikuttaa työllistymistodennäköisyyteen ja tutkijat havaitsivat sellaisen pikkusen yllättävän seikan että se vahvin vaikutus monessa tapauksessa näissä arviointitutkimuksissa kuunteletteko te muuten tätä minulle tuli täältä paljon paljon kysymyksiä se vahvin vaikutus näistä näistä

toimenpiteistä näytti tulevan jo ennen kuin eli tavallaan se työllistymistodennäköisyys nousi jo ennen kuin harjoittelu tai aktivointijakso alkoi eli ihmiset hakivat aktiivisemmin työtä koska he halusivat välttää tällaiset toimenpiteet tämä oli tietysti pikkusen kiusallinen tulos sekä poliittiselle oikeistolle että vasemmistolle koska oikeistonkaan ei ole kiva sanoa että tämä meidän politiikka nyt perustuu tämmöiseen keppiin tai patistukseen ja vasemmiston näkökulmasta tämä taas murtaa sitä myyttiä joka muuten tässäkin salissa elää että työpaikkoja ei ole viimeksi äsken pari minuuttia sitten outi alanko kahiluoto vielä toisti tämän hassutuksen mutta näin se nyt vain on että tämmöisillä toimenpiteillä ja järjestelmillä pystytään oikeasti alentamaan työttömyyttä tämä ei sisällä mitään paheksuntaa ketään kohtaan eikä sellaista ajatusta että työttömyys kenenkään vika mutta me tiedämme miten ihmiset käyttäytyvät ihminen on rationaalinen olento työttömät ovat ihan yhtä viisaita kuin kaikki muutkin enkä usko että he ovat yhtään sen laiskempia he ovat saattaneet olla huono onnisempia ja tällaisia käyttäytymisvaikutuksia on eli työttömyyden alenemisen vaikutusta tässä haetaan nyt tässä on puhuttu bonuksista ja kepeistä ja niistä puhui myös outi alanko kahiluoto tässä mutta loogisestihan se menee näin että jos meillä olisi viisi prosenttia alhaisempi työttömyysturva yleisesti ja sitten säädettäisiin viiden prosentin bonus sille joukolle joka on hankkinut työkeikan tai osallistunut harjoitteluun niin silloinhan me saavuttaisimme täsmälleen joka nyt tällä lailla saavutetaan sikäli kuin minä pystyn ymmärtämään mutta silloinhan te kutsuisitte sitä bonuslaiksi ja kannustavaksi ja ehkä edustaja alanko kahiluotokin voisi tulla sitä tästä pöntöstä puolustamaan eli sen porkkanan ja kepin välillähän ei ole tässä katsonnassa mitään periaatteellista eroa vaan ainoa ero on nyt tässä se lähtötaso josta puhutaan mutta pohjimmiltaan kysymys on siitä millä tavalla erilaista käyttäytymistä palkitaan ja mikä on ihmisen tulotaso työttömänä tai tai työllisenä tässä on myös vedottu toimeentulotukimenoihin no näkemättä se tuleeko niihin vaikutusta mutta sanonpa vain sen että tässähän ei ole kysymys mistään valtavasta leikkauksesta eikö se ole viiden prosentin luokkaa ja jos vielä joissain tapauksissa se kompensoituu jollain muulla tulonsiirrolla niin eihän tämä nyt niin maailmoja kaatava muutos ole kuin mitä te luonnehditte sellainen kiinnostava kysymys tässä on kyllä tullut esille ja tekin olette sitä pitäneet esillä että jos on kysymys ihmisestä jolla on puutteellinen työkyky niin silloinhan tämä tuntuu kovin

tämmöisen ihmisen paikkahan ei oikeastaan ole työttömyysturvajärjestelmässä jos hän ei kykene enää mitään työtä tekemään koska koko meidän työttömyysturva kuitenkin lähtee pohjoismaissa siitä että ollaan täysillä työmarkkinoiden käytettävissä jos työttömyysturvaa saadaan

asiantuntijoistahan kukaan ei kieltänyt tämän työttömyyttä alentavaa vaikutusta asiantuntijat esiintyivät varovaisesti sen vuoksi että tämmöisen järjestelmän tapauksessa sen vaikutuksen arvioiminen on erittäin vaikeaa kun minua on tässä syytetty ideologiseksi niin tämä on minun ideologiani koetan laskea rakenteellista työttömyyttä jotta hyvinvointivaltion rahoitus olisi vastedeskin mahdollista

se on kertakaikkinen väärinkäsitys että työpaikkoja ei ole tai että suurin osa työttömistä ei voi työllistyä niin kuin on todettu kolmesataatuhatta työtöntä virtaa avoimille työmarkkinoille töihin joka vuosi perustuslakivaliokunta totesi että laki voidaan säätää tavanomaisessa järjestyksessä vielä ehkä tästä sosiaalidemokraattisesta kritiikistä minä en ole nyt ihan varma virkistäkää minun virkistäkää minun muistiani muistiani en muista oliko se rafael paasio vai kalevi sorsa joka tokaisi jollekulle joka kainuussa valitti työttömyyttään että muuttakaa kaupunkeihin töihin tällä voidaan saada aikaan sellainenkin efekti että muutetaan enemmän työn perässä ja hyvä niin tästä ajattelusta ei ole minun mielestäni sosiaalidemokratiassa enää jälkeäkään todennäköinen suotuisa vaikutus voi olla myös tähän niin sanottuun työttömyyseläkeputkeen eli siihen miten paljon mennään tälle ja joudutaan tänne työttömyysturvan lisäpäiville sitäkin on äärettömän vaikea arvioida etukäteen mutta tähän mennessähän se on ollut eräänlainen automaattinen varhaiseläkejärjestelmä

yrittää puuttua lainsäädännöllä kyllä minä olisin valmis ajattelemaan myös irtisanomisjärjestystä ja sitä koskevia lakeja mutta minä olen myös aika varma siitä että vapaampi yksilöllinen palkanmuodostus edesauttaisi ikääntyneiden palkkaamista koska silloin ei olisi enää pakko korottaa samalla nuorempien tuottavuuskasvuun perustuvalla yleiskorotuksella joka ikisen palkkaa edustaja heinäluoma puhui täällä silkkaa hölynpölyä siitä miten jollain tavalla muka ryhmäperustaisesti joku puolustaisi erilaista kohtelua työmarkkinoilla mitä halutaan on tietysti enemmän sopimusvapautta sitä koetettiin hallitusohjelmassa edistää mutta järjestöt sen valitettavasti estivät te tunnutte heinäluoma kuvittelevan että palkat ovat jonkinlainen vapaa muuttuja jota vain joukkovoimalla muutetaan oikeasti kysymys on tuottavuudesta markkinataloudessa ja vaikka te kuinka haluaisitte että kaikki saavat teidän päättämäänne hyvää palkkaa ei sellaista tule ellei löydy maksavaa työnantajaa sen takia me mietimme nuorten ikääntyneiden maahanmuuttajien asiaa tämä kolmikantainen valmistelu jota edustaja ihalainen peräänkuulutti on ongelma sen takia että silloin kun palkkaneuvottelut ovat auki nämä järjestöt alkavat kiristää hallitusta kaikilla muillakin uudistuksilla jotka pitää jättää tekemättä anna kontula käytti erinomaisen puheenvuoron näistä byrokratialoukuista meidän järjestelmämme on näin monimutkainen on sekin seurausta siitä että sitä ei ole voitu suunnitella kokonaisuutena vaan se on tällaisen korporatiivisen painostustyön tulosta ilman muuta sitä täytyy uudistaa ukko fi esimerkki oli oikein hyvä sitä uudistusta muuten yritettiin sata komiteassa mutta ne järjestöt joille edustaja ihalainen antaisi kaiken vallan estivät tuolloin vähäisetkin uudistukset voin sen sijaan olla täysin samaa mieltä siitä mitä edustaja myllykoski ja muutama muukin täällä puhuivat toisaalta koulutuksesta ja oppimisesta toisaalta työvoimahallinnon resurssien riittämättömyydestä tarja filatov on ihan hyvin sanonut että piiskaa ei tarvittaisi jos olisi enemmän auttajia ja tottahan se on suomessa haaskataan rahaa kaikenlaiseen hyödyttömään elinkeinotukeen samalla kun työvoimalle ja sen liikkuvuudelle ja ja työn ja ihmisen kohtaamiselle ei uhrata kuin pikkuriikkisen varoja tämä on suomalaisen yhteiskunnan valtava valuvika jos tämän uskoo silloin pitää olla valmis myös tekemään uudelleenpriorisointeja julkisissa menoissa sellainen sdp joka haluaa tähän suuntaan mennä ei ehkä sitten voi olla sama sdp joka lähtee mukaan maatalousvälikysymykseen vaatimaan suomalaisille kaikkein varakkaimmille maanomistajille vielä enemmän elinkeinotukia tässä saatte ainakin minusta liittolaisen jos yritetään lisätä tanskan mallin suuntaan työvoimahallinnon resursseja

ei ole kokemusta siitä muista maista ja rationaalisia käyttäytymisvaikutuksia voidaan olettaa vain jos järjestelmän syy seuraussuhteet ovat sillä lailla ennakoitavissa että ihmiset sen piirissä pystyvät tekemään rationaalisia valintoja nyt niin ei ole onko tämä esitys maailmoja kaatava no ei se varmaan maailmaa kaada mutta yksittäisten työttömien talouden se voi kaataa ja siitä on varmasti paljon tutkimusnäyttöä että putoaminen ensisijaiselta sosiaaliturvalta toimeentulotuelle on selkeästi merkittävä taitekohta ja ja sitä pitää yrittää välttää

puhemies haluaisin muutamaa asiaa ehkä vähän tähdentää kun edustaja vartiainen sanoi että me sanomme että työpaikkoja ei ole tarjolla niin mielestäni kukaan tässä salissa ei ole sanonut että työpaikkoja ei ole tarjolla vaan on sanonut että työpaikkoja ei ole kaikille tarjolla ja se ongelma on siinä että tämä laki kohtelee samalla tavalla niitä ihmisiä jotka ovat siinä vaikeimmassa asemassa luulen että me löytäisimme yhteisen linjan siitä jos me pystyisimme kohdistamaan tietyntyyppistä työvoimapolitiikkaa sille joukolle jonka on helppo työllistyä ja hiukan toisenlaista työvoimapolitiikkaa sille joukolle jonka on vaikea työllistyä tanskan malli on siinä oiva koska siellä on palveluprosesseja mutta tämän teidän mallinne ongelma tulee siitä että samaan aikaan kun tätä keppiä ja niin sanottua kiusaamiskannustinta luodaan ollaan lopettamassa työvoimapalvelukeskuksia ollaan ajettu työvoimapoliittista koulutusta alas ollaan vaikeutettu kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ihmisten pääsyä vaikkapa järjestöihin työllistettyinä

edustaja vartiaisen puheenvuorossa minä näen kyllä vähän sellaisia piirteitä että olisi kaipausta palata sataviisikymmentä vuotta

kaikki tapahtuisi vain niin että jos joku työnantaja haluaa niin se sitten sopii sen palkattavan työntekijän kanssa pitää pystyä palkkaamaan pienellä palkalla vanhemmat työntekijät pitää palkata nuoret jos on huono kielitaito maahanmuuttajat sen pitäisi pystyä palkkaamaan vajaatyökykyiset pitäisi pystyä palkkaamaan jollakin aivan oman työkykynsä ja tuottavuutensa mukaisella palkalla ei sopimisjärjestelmiä ei kolmikantaista valmistelua ei työlainsäädäntöä haittaamaan tätä mukamas aitoa työmarkkinoiden toimivuutta joka lähtisi vain siitä että työnantaja puhtaasti ilman mitään sääntelyä tekee sopimuksia ja päättää ketä ottaa aika kaukana kyllä meikämannen ajatusmaailmasta

minuuttiin mahtuu ensinnäkin minusta on tässä turha laittaa kunnioitettujen kalevi sorsan tai rafael paasion nimiin yhtään mitään aina tulee olemaan ihmisiä maaseudulla ja tarvitaankin ihmisiä maaseudulla ei koskaan ole suomessa ollut tilannetta että työpaikat olisivat tarjolla yksin kaupungeissa sitten kun edustaja vartiainen sanoi että olen puhunut hölynpölyä olen tässä nyt vähän äimän käkenä koska minähän mielestäni vain siteerasin puheenjohtaja orpoa minähän siteerasin vain puheenjohtaja orpoa joka sanoi että pitäisi mahdollistaa ja maksaa alempia palkkoja maahanmuuttajille ja muillekin erityisryhmille edustaja vartiainen huolella vältti sanomasta alempia palkkoja hän puhui vain erilaisista toimista kuitenkin palkanmaksun lähtökohdanhan täytyy olla

arvoisa puhemies minä koetan puuttua näihin kaikkein hassuimpiin tulkintoihin kari eihän nyt kukaan ole työlainsäädännöstä luopumassa eikä työehtosopimuksistakaan mutta kun meillä nyt on tunnetusti maailman tiukin palkkajärjestelmä joka pakottaa yleensä ainakin tähän asti on pakottanut nostamaan niillä samoilla keskimääräisillä yleiskorotuksilla lähes kaikkien palkkoja niin se on johtanut monien ikääntyneiden kohdalla siihen että se työvoimakustannus uran loppuvaiheessa nousee nopeammin kuin se työnantajalle tuotettu arvonlisä ja silloin siinä tulee voimakas irtisanomispaine ja sitten eero sinä olet nyt te te olette niin monta kertaa tätä samaa väärinkäsitystä tietoisesti levittänyt eihän mikään ryhmäsyrjintä ole semmoista mitä euroopassa missään kukaan haluaisi eikä se olisi edes mahdollista mutta sen sijaan voisi olla jonkin verran enemmän vapautta semmoisten ihmisten tapauksessa joiden tuottavuus on alhaisempi jotka muuten jäävät työttömäksi täytyyhän nyt semmoisia saada miettiä niin kuin ruotsin metalliliitto juuri sopi maahanmuuttajanuorien osalta

puutun vain yhteen väärinkäsitykseen ja väärään kuvaan joka edustaja vartiaisen puheenvuorosta syntyy ja se koskee ruotsin ikääntyvien työllistämistä ei ruotsissa ikääntyvillä sen takia ole parempi työllisyysaste ikääntyvistä suurempi osa töissä meillä suomessa että siellä maksettaisiin heille pienempää palkkaa ei suinkaan vaan se johtuu siitä että ruotsi on aikoja sitten tehnyt irtisanomisjärjestyksen joka suojelee näitä pitkään työpaikalla olleita eli heidät irtisanotaan viimeiseksi jotka ovat ensimmäisenä tulleet taloon se on siis ollut huomattava este sille ulosliputukselle mitä suomessa on tehty kun alkaa yt menettelyt niin ensimmäisenä pannaan pihalle nämä viisikymmentä vuotta täyttäneet ja yli ja tämä on johtanut siihen että työnantajalle on tullut intressi pitää huolta myös näistä vanhemmista työntekijöistä antaa heille sellaisia tehtäviä joissa he pystyvät antamaan oman panoksensa ja myös edelleenkin kouluttaa muutoksessa
mennään tähän puhujalistaan se on

huomionarvoista pitää olla edustaja heinäluoma juuri tuon esilletulon siitä kuinka nämä järjestelmät ovat vähän niin kuin ongelmallisia sen suhteen että meillä on sosiaalinen turvaverkko rakennettu niin että työnantajat käyttävät työmarkkinoilla käytettyä pehmeää irtisanomisjärjestelmää vanhemmat henkilöt jotka ovat sen työttömyysturvan piirissä niin että pääsevät sieltä sitten lisäpäivien jälkeen eläkkeelle on tavallaan ollut mahdollistamassa sen irtisanomisjärjestelmän mutta edustaja vartiaiselle joka laittoi reppunsa selkään ja lähti pois salista olisin halunnut sanoa että todellisuudessa henkilö joka on täyttänyt viisikymmentä on ehkä tuottavimmillaan työnantajalle hänen ammattiosaamisensa sairauspoissaolot ovat tilastojen mukaan ja nyt olisi ollut hienoa sanoa edustaja vartiaiselle että on tutkittua tietoa siitä että se sairauspoissaolojen osuus ikääntyneemmällä työntekijällä kuin nuorilla ja siinä mielessä edustaja vartiaisen näkemykset siitä ovat harhaanjohtavia ja niin sanotusti aivan hölynpölyä toivoisin tähän keskusteluun sitä että meillä olisi täällä ministeri ja hallituspuolueen edustajia tämä on nyt vähän semmoinen keskinäisten kehumisten kerho ja toivon että tätä keskustelua jossakin muodossa vielä voitaisiin jatkaa ettei se tähän iltaan

arvoisa puhemies ymmärrän kyllä että oppositio on lyönyt tässä asiassa löylyä mutta sitä en ymmärrä että ministeri nauttii niistä savusaunan lauteilla samaan aikaan kun ministerin paikka olisi ollut täällä kun ei ole hallituspuolueista muuta edustajaa kuin rouva puhemies ei kansanedustajia hallituspuolueista niin kysyn mahdollistetaanko toisessa käsittelyssä oppositiolle mahdollisuus esittää kysymyksiä ministereille kysyn tätä vakavissa mielin koska tässä mielessä on kyllä kolmaskin vaihtoehto mutta sillä kolmannella vaihtoehdolla meidän budjettikäsittelymme menee päivällä pidemmäksi

arvoisa rouva puhemies minusta tuntuu että tuo edustaja karin tekemä kysymys on hyvin aiheellinen koska se sama mielessäni kävi kun kuulin kaiken kukkuraksi tämän että ministeri parhaillaan siellä savusaunasta nauttii ja me käymme hyvin vakavaa keskustelua täällä varmasti me kuulemme pian vastauksen tähän edustaja karin esittämään kysymykseen omalta osaltani haluaisin vielä juuri sitä pelkoa mihin edustaja heinäluoma äsken puheenvuoronsa lopetti kun hän aika hyvin analysoi sitä tilannetta mihin tätä suomalaista yhteiskuntaa kokonaan työnnetään sitä työnnetään markkinavoimille siitä tehdään markkinayhteiskuntaa oikeastaan se mistä aloitin tänään oli juuri se että tämä ideologia näkyy kaikkialla paitsi näissä työttömyysturvaa koskevissa ratkaisuissa myös muun muassa siinä että ministeri orpo on seuraavaksi esimerkiksi matalampia palkkoja ja kyllä tämä sillä tavalla kauhistuttaa että varsinkin nyt tuntuu siltä että mitä pitemmälle tämä hallitustaival etenee sen enemmän vahvemmin se tahtipuikko heiluu kokoomuksen tahtiin sen vuoksi tässä alkaa ihan pelottaa puhemies käykö lopulta sitten kuitenkin niin että kun tänään valtiovarainministeri näin sanoo niin melkein jo tahtipuikko on heilahtanut ja nämä ovat seuraavia askelia mitä tulemme näkemään

arvoisa puhemies kyllä minäkin yhdyn siihen käsitykseen että tällaisen asian ollessa käsittelyssä ministerin pitäisi olla paikalla tästähän on puhuttu aikaisemminkin eri eri lakiesitysten ja tärkeiden asioiden käsittelyn yhteydessä että on tärkeätä että kuullaan hallituksen kanta ja perustelut ja nythän hallituksen kantaa ei ole kuultu ollenkaan sikäli kuin emme oleta että edustaja vartiaisella olisi tämä hallituksen kanta tiedossa ministeri vastaa lakiesityksestä jonka hän eduskuntaan tuo hän vastaa myös valtioneuvostolle ja tässä tapauksessa merkitystä on sillä että että tämä keskustelu voidaan käydä niin että hallituksen puolelta kerrotaan ne näkökohdat mitkä lakiesityksen antamiseen ovat liittyneet

arvoisa rouva puhemies pakko yhtyä näihin edellä käytettyihin puheenvuoroihin ja vielä erikseen nostaa se minkä edustaja heinäluoma toi esille siitä mitä valtiovarainministeri orpo tänään toi esille minä olisin vasemmistoliittolaisena tervehtinyt sitä näkemystä todella hyvin jos siihen olisi liittynyt sosiaalinen ulottuvuus juuri niin että niille vajaakuntoisille ihmisille joille olisi luotu toimintamahdollisuudet osallistua työhön meillä olisi ollut antaa se osuus mikä heidän työkykyisyyteensä ja vajaakuntoisuuteensa liittyy yhteiskunta olisi antanut yritykselle ja yrityksen puolesta sen osuuden niin että me saamme työmarkkinoille niitä ihmisiä

työkykyisyys ei riitä kokopäiväiseen työhön se olisi ollut se oikea askel ja sellaisia askeleita me tarvitsemme me tarvitsemme juuri niitä askeleita että me koulutamme yhteiskunnassa niitä ihmisiä joittenka osaaminen ei riitä uusille positiivisen rakennemuutoksen aloille ja maakuntiin niin että sinne satsataan enemmänkin mielenkiinnolla odotan puhemiehen vastausta joka on totta kai melkoisen haasteellinen kun puhutaan hallituksen ministereistä eli kuinka puhemies voi sen meille täällä luvata että ministerit ovat vastaamassa mutta jään jännityksellä odottamaan mitä puhemies meille tähän vastaa

arvoisa rouva puhemies tuossa kun olen työhuoneellani kuunnellut tätä keskustelua muiden töiden lomassa havaitsin että edustaja heinäluoma arveli että täällä olisi vähyyttä hallituspuolueiden edustajista sen vuoksi että omaatuntoa jonkin verran ehkä kolkuttaisi tämän lakiesityksen suhteen ja tämä on sellainen väärinkäsitys jonka haluan ainakin omalta osaltani korjata ei missään nimessä omaatuntoa kolkuta päinvastoin tuntuu erittäin hyvältä että hallitus edistää omaa työllisyyspoliittista ohjelmaansa jonka kantava linja kuitenkin on ollut kaikissa esityksissä se että pyritään purkamaan kannustinloukkuja sekä porkkanan että kepin kautta ja että varmistamme sen että kaikissa tilanteissa työn tekeminen on aina joutenoloa kannattavampaa tämä on sellainen uudistus joka uudistaa suomalaista työelämää ja ja työttömyysturvaa enemmän tanskan mallin suuntaan varsin pienin askelin sinänsä mutta ottaen huomioon liikkumisavustukset ja sen että työttömyysturvaan tällainen pieni heikennys tulee määrätyissä olosuhteissa se on omalta osaltaan omiaan niistä syistä joita esimerkiksi edustaja vartiainen omassa puheenvuorossaan toi esille

arvoisa puheenjohtaja täytyy sanoa hivenen hämilläni hämilläni kuunneltuani edustaja rydmanin puheenvuoron koska onhan meillä olemassa hyväksytyt sanktiot jos henkilö kieltäytyy työn vastaanottamisesta sen jälkeenhän sitten tulee seuraamukset jotka menevät paitsi työttömyysturvaan karensseina eli ei tule työttömyysturvaa ollenkaan myös toimeentulotukeen myös toimeentulotukea voidaan leikata jos henkilö kieltäytyy ottamasta eihän tällä ole sen kanssa mitään tekemistä että henkilö kieltäytyisi ottamasta työtä vastaan teillä on edustaja rydman perusteellinen väärinkäsitys tämän lakiesityksen sisällöstä eli rohkenen uskoa että kun selitätte itsellenne tämän lakiesityksen sisällön ja huomaatte että se ei vastaa sitä mitä olette puhunut niin te ette kannata tätä lakiesitystä tässä lakiesityksessähän henkilöä joka on hakenut työpaikkaa ja tehnyt oman osuutensa saadakseen työpaikan rangaistaan siitä että kukaan työnantaja ei ole ottanut häntä palvelukseen se on sama asia edustaja rydman kuin se että te pyydätte täällä puheenvuoroa ja puhemies ei sitä anna mutta teille on säädetty palkkion ehdoksi se että joka päivä pitää puhua se on yhtä oikeudenmukaista ei te voitte sanoa että viisi prosenttia on pieni raha mutta nyt täytyy ymmärtää että siellä joukossa on ei tuhansia vaan kymmeniätuhansia todella pienituloisia ihmisiä joille viidenkymmenen euron kuukausileikkaus on jo tuntuva puhumattakaan jos se summa sattuu olemaan isompi kuin viisikymmentä euroa kuukaudessa tätä esitystä mielestäni ei voi millään perustella että henkilöltä joka on hakenut ja tehnyt kaikkensa saadakseen työpaikan mutta jota työnantajat eivät ole ottaneet töihin leikataan työttömyysturvaa niin kuin hetki sitten sanoin tämä on yhtä oikeudenmukaista kuin se jos sairauspäivärahaa saavan henkilön sairauspäivärahaa leikataan määräajoin koska hän ei ole tullut terveeksi

näillä asioilla jotain eroa jos et saa töitä vaikka olet hakenut niitä niin työttömyysturvaa leikataan ei se ole missään maassa työttömyysturvan ajatus

arvoisa puhemies saattaa olla tietenkin turhaa esittää uudelleenpohdintaa kysymystä siitä onko meillä toisessa käsittelyssä mahdollista saada asianomainen ministeri tai ministerit paikalle kuultaviksi nyt hallituksen linjan puolustajat ovat lähinnä olleet kolme kokoomuksen mieskansanedustajaa jotka ovat käyneet katsomassa että tuoli on paikallaan ja hetken päästä poistuneet työhuoneisiinsa tai jonnekin muualle menoihin mutta jos oikein muistan eduskunnan työjärjestyksen mukaan toinen käsittely voi alkaa vasta kolmantena päivänä ensimmäisen käsittelyn päättymisen jälkeen ja ja nyt katson sinne sinne asiantuntijoiden suuntaan että näin ilmeisesti on jos tässä istunnossa tehdään kannatettu pöydätysesitys maanantaille niin silloin käytännössä budjettikäsittely viivästyy vuorokaudella odotan nyökkäystä tästä asiasta

arvoisa rouva puhemies olisin juuri tätä samaa kysynyt koska minusta tässä vaiheessa eduskunta ei voi vain kysyä olisiko nöyrästi mahdollista kuulla ministeriä vaan meidän ja juuri näin koska meille on jätetty vain tämä mahdollisuus siksi meidän täytyy saada tässä tietää onko tämä mahdollista käsitellä myös valoisana aikana siten että ministeri on täällä paikalla ja tästä käydään kunnon keskustelu tämä on hyvin tärkeä kysymys juuri nyt koska todella iso edustaja rydman te olette todellakin nyt kolmas kokoomuslainen joka piipahtaa täällä piipahtaa täällä salissa piipahtaa ja se mikä tässä oikeastaan on kammottavinta on että totta kai voi olla että te olette ne kolme keiden omaatuntoa ei juuri nyt kolkuta ben zyskowicz wille rydman ja juhana vartiainen te te olette ne kolme keiden omaatuntoa ei kolkuta mutta kaikkien muiden omaatuntoa saattaa kolkuttaa koska tämä tämä on todella ikävä työttömiä kohtaan osuva kyykytys mielestäni teidän kannattaa miettiä nyt hyvin tarkkaan mitä edustaja heinäluoma tuossa kuvasi tämä ideologia on sinänsä jo pahasta mutta tämä on ajatuksellisestikin pähkähullu jos ihminen on aktiivinen tekee paljon hakee töitä häntä rangaistaan on hyvin kuvaava esimerkki ihan sama juttu tosiaan että jos te täällä pyydätte aktiivisesti innokkaasti puheenvuoroa debattia ja puhemies ei sitä anna niin nyt leikataan sinulta parin päivän palkka kun et saanut et saanut vaikka yritit eihän se nyt näin voi mennä edustaja rydman

arvoisa puhemies arvoisa edustaja rydman on hauska kuulla että hyvältä tuntuu mutta silloin kun tehdään poliittisia päätöksiä olisi tietysti toivottavaa että myös perehtyy niihin asioihin joista on päättämässä ikävä todeta mutta tämä esitys ei noudata kokoomuksenkaan tavoitteita niiltä osin että se purkaisi kannustinloukkuja

sinun palkkasi vähennetään niin eihän se sitä kannustavuutta silläkään lailla lisää

toisin kuin jotkut täällä en itse tohtisi olettaa sillä tavalla että edustajakollegat olisivat jättäneet perehtymättä käsiteltävänä olevaan asiaan vaikka he saattavat jossakin tapauksessa tehdä eriskummallisia tulkintoja sekä käsiteltävästä asiasta että kollegoittensa puheenvuoroista täällä on muun muassa vedottu siihen että perustuslakivaliokuntakin on esittänyt erilaisia huomioita ja että niitä ei ole otettu huomioon minä olen itse perustuslakivaliokunnan jäsen ja perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti todennut että laki on säädettävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä ja silloin jos ponsi on puhdas niin tätähän se tarkoittaa perustuslakivaliokunta voi toki tietysti esittää määrättyjä sisällöllisiä huomioita mutta tämä perusasia ei väisty

kaikki eivät keskellä päivää puheenvuoroa saa jos puheenvuoropyyntöjä on kovin monta mutta jos meillä olisi sellainen kannustinpalkkio että että osa palkkiosta olisi sidottu siihen että sen puheenvuoron myöskin todella saa niin ehkäpä täällä myöhäisenä iltana sitten useampikin kokoomuslainen mieskansanedustaja kävisi piipahtamassa täyttääkseen sen ehdon joka tähän kyseiseen kannustinmekanismiin ollaan leivottu sisään no tietysti jos ajatellaan kansanedustajan työtä ja tässä tullaankin juuri siihen miksi edustaja heinäluoman verrokkikohta on kovin erikoinen niin

arvoisa puhemies ei tämä perustuslakinäkökulma ole tässä asiassa ollenkaan mitätön

pitää perustuslain kannalta ongelmattomana perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti korostanut että etuuden epäämisen pitää olla asiallisesti perustellussa suhteessa siihen minkälaisia työllistymisen edistämistä tarkoittavia toimintoja on ollut tarjolla ja mitä työttömänä olevan henkilön syyksi voidaan lukea nyt arvioitavassa hallituksen esityksessä on sitä vastoin sen perusteluidenkin mukaan kyse kaavamaisesta laskusäännöksestä vailla yksilöllistä harkintaa ja edelleen perustuslakivaliokunnan mielestä esityksen ongelmallisuutta on mahdollista vähentää kahdella tavalla ensimmäinen on sen turvaaminen että jokaiselle taataan tosiasiallinen mahdollisuus osallistua työttömyysturvalain kuuden luvun kolmannen a pykälän kolmannen momentin ja seitsemän luvun kolmannen momentin kolmannessa kohdissa tarkoitettuun työllistymistä edistävään palveluun tai säännösten neljännessä kohdissa tarkoitettuun toimintaan tämä tarkoittaisi kyseessä olevien palvelujen ja toimintojen tarjonnan lisäämistä valiokunnan mielestä tämäkään ei ole välttämättä riittävää koska palvelun kattavaa kattavaa saatavuutta ei voida säädösperäisesti taata onhan tämä nyt aika raskasta kritiikkiä jossa osoitetaan että perusoikeuksien toteutumisen kannalta tämä ehdotus on todella ongelmallinen ja edelleen valiokunta sanoo

tämän vuoksi lakiehdotuksessa tulee valiokunnan mielestä varmistaa se että henkilö joka tekee kaiken häneltä kohtuudella vaadittavan ei joudu etuuden alennuksen kohteeksi tämä merkitsee että lakiehdotuksen kuuden luvun kolme a ja seitsemän luvun viidettä a pykälää täydennetään esimerkiksi säännöksellä siitä ettei etuutta alenneta jos työnhakija ei ole onnistunut työllistymään taikka pääsemään työllistymistä edistävään palveluun hänestä itsestään riippumattomista syistä perustuslakivaliokunta on siis sanonut juuri sen saman lakikielellä mitä tässä minä itse olen ja aika moni muukin kansanedustaja on yrittänyt tämän illan aikana sanoa mutta tekikö valiokunta tälle yhtään mitään ei ei tehnyt yhtään mitään hädin tuskin edes merkitsi tiedoksi en tiedä onko se kovakorvaisuutta vai eikö tätä ole luettu ei ainakaan ole välitetty toinen tapa vähentää valiokunta sanoo esityksen ongelmallisuutta on se että työnhakijalla olisi mahdollisuus osoittaa aktiivisuuttaan myös sellaisella muulla tavalla joka osoittaa hänen pyrkineen aktiivisesti työllistymään tai hakeutumaan työllistymistä edistävään palveluun tarkastelujakson aikana

jota perustuslakivaliokunta on pyrkinyt osoittamaan sitten täällä käydään asiasta keskustelua jossa puututaan juuri näihin samoihin arkijärjestä tuleviin havaintoihin ja lopputuloksena on että yksikään ministeri joka tätä asiaa on ollut tekemässä ei ole paikan päällä ja sitten muutama oikeanlainen kokoomuksen edustaja käy välillä kääntymässä täällä ja sanomassa jotain ja sitten lähtee rohkenen tulkita korvat luimussa pois kokeiltuaan kepillä jäätä josko tähän voisi liittää jotain järkevää palaan näihin vanhoihin tuomarinohjeisiin mikä ei ole oikeus ja kohtuus ei voi olla lakikaan juuri sellaista lakia meitä nyt pyydetään tässä säätämään

arvoisa rouva puhemies olen samaa mieltä siitä että edustaja heinäluoman tulkinnat ovat rohkeita koskien sekä kokoomuslaisten mieskansanedustajien luimistelevia korvia että perustuslakivaliokunnan antamia lausuntoja perustuslakivaliokuntahan valiokuntana nimenomaisesti arvioi sitä onko jokin hallituksen esitys säädettävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä vai ei laatiessaan lausuntonsa perustuslakivaliokunta käy läpi ne kohdat tässä lakiesityksessä joilla saattaa olla mahdollisia kytkentöjä esimerkiksi valtiosääntöisiin kysymyksiin tai perusoikeuskysymyksiin

nyt heinäluoma luki sieltä muutamia määrättyjä kohtia jotka tietysti ovat siellä silloin kun problemati soidaan jotakin tiettyä kohtaa ja näiden määrättyjen analysoitujen kohtien perusteella sitten perustuslakivaliokunta tulee johonkin lopputulemaan ja tässä tapauksessa kaiken pohdinnan jälkeen perustuslakivaliokunta tuli siihen lopputulemaan että laki on säädettävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

ennen sen hyväksymistä mutta se perusjuonihan tässä nimenomaisesti on juurikin se että pyritään luomaan riittävät kannusteet sille että työtä haetaan ja että sitä haetaan myöskin ehkä oman mukavuusalueen ulkopuolelta myöskin hieman laajemmalla skaalalla kuin kuin mitä aiemmin on haettu tämän myötä tietysti toivotaan myönteisiä työllisyysvaikutuksia saatavan ja uskallanpa väittää että sellaisia myöskin saadaan tässä otetaan askeleita tanskan mallin suuntaan missä

useamman edustajan toimesta sanotusti on tilanne että meillä on täällä käymässä muutama hallituspuolueen kansanedustaja meiltä puuttuvat ministerit eikä oppositiosta ole löylynheittäjäksi savusaunaan asti meidän pitää pitää mitä ilmeisimmin tässä nyt päätyä siihen johtopäätökseen että jotta asia saa sen arvolle kuuluvan käsittelyn esitän tässä yhteydessä että asian käsittely jätetään pöydälle ensi maanantaina kokoontuvalle täysistunnolle varmistin tämän meidän istuntosuunnitelmamme ja aikataulun pitävyyden myös lainsäädäntöjohtajalta että tämä olisi mahdollista tehdä ilman että istuntosuunnitelmamme siitä kärsii

arvoisa rouva puhemies asia on niin tärkeä että vaikka nyt emme voi sanoa että teemme täällä ja puhumme ja keskustelemme yön hämärinä hetkinä mutta perjantaina kohta kello käy yhdeksäätoista on poikkeuksellista että olemme näin tärkeän asian äärellä ilman yhtään ministeriä keskustelemassa niin tärkeästä yksilöön menevästä oikeudesta ja ilman että tässä hallituksen esityksessä olisi otettu huomioon perustuslakivaliokunnan näkemykset en voi mitään muuta kuin kannattaa edustaja karin tekemää

toki täytyy sanoa että hienoa että on selkärankaa tulla tänne ei savusaunan löylyihin mutta opposition kuitenkin pieneen hiostavaan ilmapiiriin rohkeasti sieltä omasta työhuoneesta se on kunnioitettavaa mutta arvoisa rouva puhemies näillä sanoilla toivotaan että maanantaina meillä olisi sellainen mahdollisuus että voimme keskustalla ministerin kanssa tästä erittäin tärkeästä asiasta

mika kari on jari myllykosken kannattamana ehdottanut että asia pannaan pöydälle yhdestoista kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista pidettävään täysistuntoon tämä tarkoittaa sitä että asia jää pöydälle onko muita ehdotuksia pöydällepanon ajankohdasta ei keskustelu

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäyksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies täällä on tässä äskeisessäkin keskustelussa viitattu kikyyn ja tämä alkoholiveron korotuskin liittyy mutkan kautta kiky sopimukseen elikkä kun hallitus päätti kyykyttää palkansaajia leikkaamalla lomarahoja pakottamalla palkansaajat tekemään kolme palkatonta lisätyöpäivää vuodessa ja siirtämällä työantajille kuuluvia sosiaalimaksuja palkansaajien kontolle niin tämän kompensoimiseksi sitten hallitus päätti tehdä mittavia veronkevennyksiä ja näiden veronkevennysten rahoittamisesta puolet

korottamalla välillisiä veroja alkoholiveron korottaminen on sadan miljoonan potti tähän välillisten verojen korottamishankkeeseen toisen puolen näistä veroelvytyseuroista sadoista miljoonista hallitus hallitus rahoittaa ottamalla lisää velkaa elikkä velkaelvyttää mutta tästä itse alkoholiveron korotuksesta tämä on vähän ristiriitainen juttu tämä siis on niin kuin esityksessä todetaan ensisijaisesti fiskaalinen vero jolla kerätään sata miljoonaa mutta viitataan myöskin terveyspoliittisiin vaikutuksiin kun tällä viinaveron korottamisella pyritään nostamaan alkoholin hintaa ja sillä tavalla vaikuttamaan alkoholin kulutusta vähentävästi samaan aikaan hallitus on tuonut eduskunnan käsittelyyn alkoholilain uudistuksen jossa alkoholin saatavuutta tuntuvasti lisätään tuo sitten ongelmia monella tavalla nämä ovat keskenään ristiriitaisia ja taitavat olla tuolla hallituksen pöydässä vielä tälläkin hetkellä vähän toisiinsa kytköksissäkin aika tiukasti mutta nyt kuitenkin tämä ensimmäinen käsittely tässä

arvoisa puhemies alkoholipolitiikkaan liittyy monta monta seikkaa ja nyt on tilanne se että yksi seikka on se että meidän pitäisi pystyä alkoholin kulutusta kun sitä aika moni meistä kuitenkin harrastaa suuntaamaan esimerkiksi ravintoloissa tapahtuvaksi vuonna yhdeksänkymmentäseitsemän

kulutettiin alkoholista ravintola anniskelussa kaksikymmentäyksi prosenttia nyt viime vuonna se oli pudonnut kymmeneen prosenttiin jos tälläkin hetkellä alkoholin kulutuksesta käytettäisiin tuo kaksikymmentä prosenttia ravintola anniskelussa niin

ravitsemus ja majoitusalan mukaan se merkitsisi noin viidentoistatuhannen ihmisen työllistymistä työllistymistä sen vuoksi meidän vasemmistoliiton vastalauseessa lähdettäisiin siitä että tässä tilanteessa pyrittäisiin alentamaan alkoholin anniskelun arvonlisävero samalle tasolle kuin ruuankin arvonlisävero ravintolapalveluissa on jolloin sen ravintolamyynnin suosio suhteessa dokaamiseen kotona tai sitten muualla paranisi ja tällä tavalla saataisiin kulutusta ravintolaympäristössä tapahtuvaksi ja näin pystyttäisiin myöskin parantamaan työllisyyttä työllisyyttä ravintola alalla tähän liittyy myöskin se että nyt on yritystukityöryhmä työssä ja paljon on kiinnitetty huomiota siihen että kotimainen ravintola joutuu kilpailemaan muun muassa risteilijälaivojen merenkulkutukien kautta edullisempaa palvelua tarjoavien kilpailijoiden kanssa tältäkin osin osin nyt jos tällaista ravintola anniskelun arvonlisäveron alentamista ei tehdä tämä ero vain kasvaa ja vaikeudet sitä kautta lisääntyvät sen vuoksi arvoisa rouva puhemies vastalauseen mukaisesti lausumaehdotuksen eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi esityksen ravintola anniskelun arvonlisäveron alentamisesta muiden ravintolapalveluiden tasolle

arvoisa

jo heti alkuunsa täytyy sanoa että edustaja uotila käytti ansiokkaan puheenvuoron ja kannatan uotilan tekemää esitystä meidän on pakko havaita se että helposti kun puhumme ja ravintolan alvin laskusta monet käyttävät sellaista sanontaa kuin valvotuissa olosuhteissa se on juuri virheellinen ja negatiivinen ilmaisumuoto siksi että meidän pitäisi päästä enemmänkin siihen että nautimme alkoholia hyvän palvelun ilmapiirissä tuoda se positiivinen näkökulma siihen että ihmiset jotka haluavat palvella ravintolan asiakkaita tekevät sen omalla sydämellään ja haluavat meidän viihtyvän siellä eikä niin että me sanomme älä juo kotona tule tänne valvottuihin olosuhteisiin juopottelemaan ei niin vaan uskoisin että jos edustaja alatalo olisi nyt täällä paikalla niin hänkin menisi soittamaan mieluummin kuin nolla nolla piste kolmenkymmenen ensimmäisen settinsä jotta me voisimme siirtyä sellaiseen ravintolakulttuuriin missä ei tarvitse tirpoa niitä pohjia viron viinoilla taikka sitten alkosta ostetulla alkoholilla koska ravintolassa alkoholi on niin kallista että meillä ei ole mahdollisuutta tavallaan lähteä viihtymään sinne niin että nautitaan nautitaan se ruoka ja viihdytään siellä ravintolassa juuri siksi on perusteltua että vasemmistoliitto on ottanut tähän myös sen työllisyysnäkökohdan viisitoistatuhatta menetettyä työpaikkaa joittenka osalta me voisimme tehdä alkoholiverotuspolitiikalla huomattavasti uusia edistysaskeleita myös alkoholikulttuurin kannalta ja sen käyttämisen kannalta olisi tärkeää tehdä juuri niin kuin vasemmistoliitto on esittänyt meille on tärkeätä että voimme alkoholin haittavaikutuksiin suunnattuja verotuloja myös kohdentaa mutta tärkeää olisi ollut myös se että kun kaupoissa myytävän juoman alkoholipitoisuus nostetaan vähän reippaasta neljästä prosentista tai lähellä viittä olevasta viiteen pilkku viiteen niin jos eu olisi voinut mahdollistaa sen siinä kohtaa meillä olisivat nämä etanolipohjaiset alkoholijuomat olleet eri veroasteessa jolloin me sieltä nostaa niiden hintaa mielelläni olisin nähnyt että näiden viiteen pilkku viiteen alkoholivahvuudeltaan olevien juomien osalta olisimme voineet nostaa verotusta juuri sen verran että tämä sata miljoonaa mitä tavallaan ravintola alvin laskemisen osalta katsotaan veronmenetyksiä tulevan olisi voitu paikata juuri sillä veron nostolla tämä olisi ollut järkevää politiikkaa uskon että jossakin vaiheessa heräämme uudelleen tähän aiheeseen niin että edistämme matkailupalveluita matkailu on meille erittäin tärkeä ja kumpi on tärkeämpää se että meillä palveluista työllistytään vai se että kaupoista ostetaan mennään nyt vaikka sinne lappiin tai itä suomeen tai ihan mihinkä hyvänsä matkailuyritykseen kuinka tärkeää on se että ihmiset eivät vaihda ostopäätöstään sen perusteella minkä hintainen alkoholi on vaan se ostetaan palveluiden kautta eikä suoramyyntinä

arvoisa puhemies alkoholiasioilla

on kyllä iso vaikutus suomalaisten elämässä ja myös kansanterveydessä ne ovat tärkeä tekijä vanhastaan tiedämme että alkoholin kulutus on suoraan verrannollinen kahteen asiaan toinen on hinta ja toinen on saatavuus tämä sama havainto on tehty tietysti muistakin maista varsinkin pohjoismaista pitkältä aikaa tähän ehdotukseen sisältyy kiistatta tietysti ongelmia jatkuvat veronkorotukset voivat altistaa meitä uudelleen ulkomaantuonnille lähinnä virosta tapahtuvalle alkoholin tuonnille mutta vielä ikävämpi asia tässä on kyllä se että tätä lakiehdotusta perustellaan sillä että hallitus on tuonut tänne eduskuntaan esityksen siitä että ruokakauppoihin tuotaisiin vahvat yli viisi prosenttia alkoholitilavuudeltaan olevat oluet ja myös nämä limuviinat tulisivat ruokakauppoihin jakeluun se tarkoittaa yli viittätuhatta myyntipistettä näille näille alkoholituotteille ja merkitsee siis huomattavaa merkittävää muutosta alkoholin jakelussa ja sitä kautta oletettavasti myös kulutuksessa nyt paljon järkevämpää kuin käsitellä tätä lakiesitystä ottaa huomioon asiantuntijoiden hyvin vahva viesti jo ennen hallituksen esityksen antamista mutta myös tänne eduskuntaan oleva viesti jossa ei kannateta tätä tätä jakelun lisäämistä yli viidellätuhannella myymälällä tässä on riski että isoa virhettä ryhdytään korjaamaan seuraavalla virheellä siksi pidän erittäin huonona jos pitää paikkansa että hallituspuolueet ovat linkittäneet nämä asiat asiat toisiinsa se on se on todella kehno juttu erityisen kehnoa on se jos se pitää paikkansa että on vielä niin että erityisesti keskustalaisia ostetaan tämän viiteentuhanteen jakelupisteen avaamisen taakse sillä että alkoholiveroa korotetaan silloin ollaan kyllä metsässä jos nämä jutut ovat

valitettavasti vain niin tuntuu olevan että nämä asiat ovat parhaillaan linkittyneet alkoholilainsäädännön uudistus ja tämä vero me olemme sen nyt edustaja uotilan kanssa nähneet ihan konkreettisestikin kyllä tuolla valiokuntatasolla että tämä on tämänhetkinen vaihe näin se on ja se on ikävää muistaisin että tässä lain aiemmassa käsittelyssä jo täällä salissakin vähän ihmettelimme näitä että on aika kummallisia yhtälöitä hallituksella siinä että toisaalla ollaan ollaan muka rajoittamassa alkoholinkäyttöä sillä että nostetaan veroa ja sitten toisaalta annetaan sitten tämän alkoholilainsäädännön iso signaali sille että juotaisiin enemmän ihan tosissaan jos saatavuus paranee ja prosentit nousevat kauppojen hyllyssä ja limuviinoja sinne tulee niin se on aivan selvä ja näinhän sanovat kaikki asiantuntijatkin äsken puhuimme siitä kuunnellaanko tässä talossa asiantuntijoita vai ei ja tuntuu olevan nykyhallituksen yleisin linja että ei kuunnella

määrärahatarpeisiin koska turvallisuusasiat korostuvat tarvitaan lisää määrärahoja siitä näkökulmasta puhumattakaan sitten näistä kansanterveydellisistä haitoista niin että kustannuksia nostetaan ja näin on siksi toivonkin aika monennen kerran tässä salissa että hallitus olisi valmis tosiaan peruuttamaan tässä alkoholilainsäädännössä näiltä osin mitä tulee tähän verolakiin niin minulla on vähän se tunne että se on nyt sitten sekin korkeamman kädessä jos näin voi sanoa opposition edustajana että ilmeisesti hallituspuolueet parhaillaan miettivät mitä mitä sille tehdä mutta sanon kyllä että että kaikin puolin tilanne on hyvin hämmentävä juuri siksi että toisella kädellä ollaan ollaan ehkäisevinään toisaalla sitten taas suorastaan kiihdytetään alkoholinkäyttöä minkä edustaja uotilakin toi esiin niin tämä veropuolihan on lähinnä tässä nyt kyllä myös fiskaalinen ja siitä on myös tässä esityksessä kysymys
arvoisa puhemies tämäkin on ikävää että tämä on täällä iltamyöhään käsittelyssä mutta eihän sille nyt mitään voi että näin on siis tämä päätöksenteko on menossa huonoon suuntaan koska nyt todellakin on niin että meille tulee monia semmoisia esityksiä joissa ei anneta arvoa asiantuntijapalautteelle se palautehan oli tuossa edellisessä työttömyysturvan leikkausehdotuksessa aivan ylivoimaisen selkeää että varoitetaan että näin ei pidä tehdä ja siitä huolimatta näitä viedään eteenpäin hallintarekisterissä on ollut näin sote joka on valtaisa asia ovat moneen kertaan asiantuntijat varoittaneet tästä hallituksen valitsemasta linjasta ja nyt sitten alkoholiasiassa sama juttu tämä kyllä kertoo jotain en tiedä mistä se kertoo että on vimma tehdä oman mielen mukaisia päätöksiä ja sitten ei haluta kuunnella muuta palautetta se on se on huono juttu toivoisin että tämä saisi aikaan jotain pohdintaa asiantuntijapalautteen huomioimisessa laveammaltikin että jos asiantuntijoiden palaute on hyvin yksiselitteinen ja voidaan sanoa että ei viisikymmentä eikä kuusikymmentä prosenttia asiantuntijoista vaan kahdeksankymmentä viiva yhdeksänkymmentä prosenttia varoittaa niin sitten ei pitäisi edetä tässä tapauksessa tietysti järkevintä olisi että luovuttaisiin tästä anniskelupaikkojen määrän massiivisesta lisäämisestä viidellätuhannella se olisi se järkevä linja ja tässä vielä toivon että edustajat omalta kohdaltaan harkitsevat mitä tulevat

arvoisa rouva puhemies tässä en heittäydy hallituksen puolustajaksi mutta ajattelen niitä juomatottumuksia mitä ravintoloissa tällä hetkellä on ihmisillä sen suhteen juovatko he nelosolutta vai kolmosolutta ja en usko että tämän uudistuksen myötä se juomakulttuuri millään tavoin muuttuu ja en lähde arvioimaan mitä se kaiken kaikkiaan tarkoittaa sitten kaupasta ostetuille oluille kaiken kaikkiaan olisin toivonut että tässä uudistuksessa olisi pyritty enemmän siihen että vapautta olisi säilytetty mutta ei niin että mahdollisuuksia lisätään myyntiaikoja lisäämällä ja että ravintoloille annetaan voisiko sanoa ilmoitusluonteisesti mahdollisuus siihen että aukioloaikoja pidennetään vaan niin että ravintoloille olisi ollut mahdollisempaa ottaa asiakkaat sisään niin että kotona juomisen ja niin sanotusti ulkona ostetun väkijuoman sijaan olisi nautittu sisätiloissa hyvien palveluiden puitteissa se olisi ollut se askel paremman eurooppalaisen juomakulttuurin oikeastaan turha sanoa minkään paremman eurooppalaisen juomakulttuurin edistämiseksi vaan me olisimme voineet antaa mahdollisuuden ihmisten muuttaa omaa juomistaan niin että siitä olisi tullut enemmän sellaista että viihdyttävissä ja hyvän palvelun puitteissa se alkoholi nautittaisiin jos sitä tarvitaan eikä niin että tarvitsee ensin juoda kotona ennen kuin lähdetään ravintolaan

arvoisa rouva puhemies minulle taisi tulla joku etiäinen kun minä hätäilin jo ykköskäsittelyssä ehdottamaan tätä lausumaa uusimaan myöhemmin tämän ehdotuksen tämä etiäinen on tullut minun alitajuntaani ehkä sen ajatuksen kautta että liittyen tähän hallituksen piirissä olevaan koplaukseen ja ja vaikeuteen tässä kahden lain yhteensovittamisessa voikohan käydä niin että sitä kakkoskäsittelyä ei ehkä tulekaan vaan tämä keskeytyy ja ehkä sen vuoksi tämä etiäinen johti minut tällaiseen hätäilyyn mutta yksi yksityiskohta vielä edustaja myllykoski viittasi aiemmin tähän että tässä tällainen yksi pieni ongelma huomattiin edustaja viittasi eri verotasoihin kun puhuttiin siidereistä ja käymisteitse valmistettujen siidereiden asemasta suhteessa tällaisiin lantraamalla tehtyihin siidereihin että tämä alkuperäinen esityshän oli johtamassa veron osalta siihen että näiden käymisteitse valmistettujen siidereiden asema olisi heikentynyt niille olisi tullut prosentuaalisesti korkeampi veronkorotus mikä ei tietysti vähittäismyyntihinnassa olisi vaikuttanut niin paljon samaan suuntaan koska ne ovat niin paljon arvokkaampia tämän kuitenkin sitten valiokunta ja jaosto korjasivat niin että se

rouva puhemies kyllä tämä varmasti etiäinen oli koska mehän emme niin kuin sanottu vielä tiedä miten tälle tulee käymään mielestäni tämäkin on nyt hyvä esimerkki siitä että ei tällä hallituksella nyt ihan kaikki ole hyvin eli eli aika epävarmaa tuntuu olevan tämä meininki ja aika ihmeellistä eestaasvetoa sanon edelleen sen mihin edustaja heinäluoma tuossa päätti puheenvuoronsa että että kun nyt näin on että tämä on tähän alkoholilainsäädäntöön kokonaisesti kytketty ja varsinkin kun tämä alkoholilainsäädännön tietynlainen juomista lisäävä vaikutus on hyvin ongelmallinen niin omalta osaltani myös jos täällä salissa olisi hallituspuolueiden edustajia vetoaisin heihin siinä että he voisivat vielä miettiä äänestystään tässä salissa ottamatta nyt kantaa tähän alkoholiveroasiaan sinänsä ne kummasti tässä kytkettynä toisiinsa ovat mutta se tosiaan puhemies sanottakoon vielä kokonaisuutena että se mikä on outoa tässä koko kokonaisuudessa on nimenomaan se että ei uskota asiantuntijoita minä olen huolissani paitsi verojaoston jäsenenä mutta enemmän koko valtiovarainvaliokunnan näkökulmasta kun me samaan aikaan teemme budjettia juuri parhaillaan eduskunnassa ja mietimme mistä tuloja ja mistä menoja niin samaan aikaan on vaarana että esimerkiksi alkoholilainsäädännön uudistuksella toisaalla tehdään politiikkaa jolla me lisäämme menoja menoja

hallituksen oma arvio oli että tämä alkoholilain uudistus tulee tarkoittamaan toistasataa poliisitehtävää lisää sehän voi olla että tämä kertoo sen mihin edustaja vartiainen illan aikana aikaisemmin kiinnitti huomiota että kyllä tämä hallitus pyrkii työllistämään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä asian käsittely keskeytettiin tänään kahdeksas kahdettatoista kaksituhattaseitsemäntoista kello kolmessatoista pidetyssä täysistunnossa

silloin päivällä kun tätä alettiin käsitellä ja arvelin etten sitä välttämättä käytä mutta pyysin sen yleisestä näkökulmasta ja pyysin sen oikeastaan siitä näkökulmasta silloin mistä me keskustelimme täällä juuri hyvin pitkän keskustelun olisin halunnut nimittäin tuoda esiin että olemme tänäänkin tässä eduskunnassa hallituspuolueiden toimesta äänestäneet sen puolesta että eläkkeitä leikataan ja minusta se ei ole oikein se on epäoikeudenmukaista politiikkaa mielestäni samana päivänä joka aloitetaan sillä että hallituspuolueet ovat sitä mieltä että eihän tämä hallitus eriarvoista ja antavat kovasti luottamusta hallituksen tosiasiassa eriarvoistavalle politiikalle

sen jälkeen käydään pitkä keskustelu jossa hallituspuolueet eivät edes suvaitse olla paikalla työttömyysturvan tosiasiallisesta heikentämisestä ja työttömien kyykyttämisestä mutta mutta tosiaan tässä suhteessa halusin vain muistuttaa siitä että jälleen kerran aika ikävä päätös tuli eläkkeiden

ei tällaista toimenpidepakettia näy tuli minimalistisia korotuksia takuueläkkeeseen ja samaan aikaan näemmä indeksileikkaukset nämä korotukset syövät ja ostovoima kaiken kaikkiaan pieni ja keskituloisilla eläkkeensaajilla on miinusmerkin puolella minusta tämä nyt kuvastaa joitakin hallituksen arvovalintoja tuotakoon se tänäänkin tähän pöytäkirjaan

yhdyn tähän edustaja viitasen huoleen meidän pitäisi tehdä todellinen isompi ohjelma eläkeläisköyhyyteen puuttumiseksi ja sen pitäisi tarkoittaa näiden pienempien eläkkeiden myös työeläkkeiden nostamista sekä sekä sitten eläkeläisväestölle tärkeiden peruspalveluiden turvaamista on selvää että mikään eläkeratkaisu ei ei ole merkittävä eikä auta jos samaan aikaan palveluihin ei pääse ja tiedämme että terveydenhoitopuolella nyt tämän sote reippailun aikana on tapahtunut todella huolestuttavaa kehitystä jossa nimenomaan julkinen perusterveydenhuolto alkaa olemaan vaarassa se on kuitenkin eläkeläisväestöllekin kaikkein tärkein asia lisäksi olemme tilanteessa jossa vanhuspalvelujen puolella ei ole tapahtunut vanhuspalvelulain säätämisen jälkeen mitään merkittävää parannusta ja juuri vanhuspalvelut ovat ne joissa me olemme eniten jäljessä muita pohjoismaita joten olisi toivottavaa että että tähän eläkeläisväestön toimeentuloasiaan tehtäisiin todellinen parannus niin että koko sektorilla pidempiaikainen ohjelma miten eläkeläisväestön palvelut voidaan hoitaa yhdyn edustaja viitasen ajatteluun tältä osin

arvoisa rouva puhemies edellä ei voi mitään muuta kuin olla yhtä mieltä jonkinlainen uudistus tarvitaan kansalaisaloite joka puhuu taitetun indeksin palauttamisesta sille alkuperäiselle osalleen ei valitettavasti kuitenkaan auttaisi niitten pienten työeläkkeitten saajien asemaa se olisi vain pientä vajaata kahta euroa joka todellisuudessa ei edes auttaisi sitä asemaa meidän pitäisi saada työeläkejärjestelmään jonkinlainen kokonaisvaltainen uudistus ja olen henkilökohtaisesti sitä mieltä että meillä pitäisi olla työeläkkeiden osalta tavallaan samanlainen tapa suhtautua kuin ansiosidonnaiseen päivärahaan emme voi estää yrityksiä maksamasta erittäin suuria eläkkeitä siihen meidän lainsäädäntömme ei koskaan tule yltämään mutta voisimme kohtuullistaa sitä kuinka paljon tietystä tulosta karttuu eläkettä joka sitten siirrettäisiin siltä osin että se koko ansainta jos ollaan vaikkapa sadantuhannen euron vuosiansioissa se kaikki ei menisikään enää sinne työeläkekarttumaan vaan siitä osa menisi sinne pieniin työeläkkeisiin pieniin ansioihin ja ja vaikkapa tuhanteenviiteensataan euroon ansaitsevien työeläkkeitten lisäksi meidän täytyisi tehdä semmoinen solidaarisempi järjestelmä työeläkerintamalla sitten muu kuinka jotka eivät työeläkettä ansaitse se järjestelmä sitten on kyllä ihan eduskunnan tehtävissä mutta toivottavasti signaali työmarkkinajärjestöille menisi että työeläkejärjestelmää voitaisiin uudistaa
arvoisa puhemies entinen kansanedustaja kimmo kiljunen teki merkittävän työn kun hän hän lähti veturiksi tässä tässä eläkeasian käsittelyssä ja toi eduskuntaan siihen liittyvän kansalaisaloitteen se johti hyvin hyödylliseen keskusteluun ja sen keskustelun tärkein sisältöhän on se että meidän pitää tehdä sekä oikeutta eläkeläisväestölle että pitää huolta nuorten tulevien sukupolvien eläkkeiden tasosta ja turvata myös ne molemmat asiat ovat mahdollisia kun tätä lakiehdotusta käsiteltiin täällä silloin sosiaalidemokraattinen eduskuntaryhmä esitti että tehtäisiin laveampi kattavampi ohjelma juuri pienituloisten eläkeläisten myös pientä työeläkettä saavien auttamiseksi ikävä kyllä se hävisi silloin äänestyksessä kesällä minäkin kiinnitin huomiota tuohon suurimman eduskuntaryhmän puheenjohtajan edustaja antti kaikkosen ehdotukseen jossa hän itse asiassa päätyi vähän jälkijättöisesti tähän demarien alkuvuoden ehdotukseen että tarvittaisiin tällainen laveampi ohjelma eläkeläisköyhyyteen puuttumiseksi olen ollut hyvin yllättynyt ei ole tapahtunut mitään siksi rohkenen ajatella että tämä on ehkä asia joka pitäisi vielä eduskunnassa ottaa esille tämä isompi ohjelma koska muutoin lopputuloksena on se että nämä leikkaukset jäävät pysyviksi mitä kansaneläkkeisiin nyt tehdään ja sitten lisäksi viedään muuhun perusturvaan joka on sidottu kansaneläkeindeksiin se on se varsinainen aikaansaannos joka tästä jää jäljelle ja se on tietysti hyvin surullinen aikaansaannos

edustaja heinäluoma palautti mieleen juuri tuon entisen kansanedustajan kimmo kiljusen aloitteen ja siitä käytiin mielestäni täällä lopputulos oli siinä mielessä tietenkin pettymys että minkäänlaisia konkreettisia toimia hallitus ei ole tehnyt eläkkeensaajien aseman parantamiseksi kuten edustaja heinäluoma kertoi sdp jo silloin vaati tätä kokonaisvaltaista ohjelmaa ja olemme itse toimineet tällä hetkellä sitten puheidemme ja sanojemme mukaan siten että meidän vaihtoehtobudjetissamme on tällä hetkellä esityksiä joilla eläkkeensaajien asemaa parannetaan siten että nimenomaan pieni ja keskituloiset eläkkeensaajat hyötyisivät näistä sdpn vaihtoehtobudjetin linjauksista toivoisin puhemies että tämä osaltaan loisi jonkin verran painetta ja kenties antaisi neuvoakin sinne hallituksen suuntaan mitä he voisivat nyt tehdä jotta suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajan vaatimukset ihan tosissaan etenisivät olen joskus kysynyt vähän että mikä tässä oli että näin ei käynyt koska tietenkin jos tältä tasolta vaaditaan olisi toivonut että myös jotain

budjettiriiheen kun mitään tulosta sieltä ei tämän osalta tullut eli jälleen kerran palaamme siihen aikaisempaan teemaan että kenellä se tahtipuikko on ja että kokoomusko nyt jyräsi tämän ajattelun siitä että tehtäisiin ohjelma pieni ja keskituloisien eläkkeensaajien hyväksi minä toivon puhemies ihan tosissani että se tehdään ja edustaja heinäluoma aivan hienosti tuossa viittasi siihen että tämä on sellainen kokonaisvaltainen asia mihin hallitus voisi nyt kovin hyvin tarttua vielä tässä tässä vaikka tulevan kevään aikana ja ja me jäämme odottamaan toimenpiteitä
arvoisa rouva puhemies on todella tärkeätä että

keskustellaan tästä eläkeköyhyydestä vasemmistoliiton omassa vaihtoehtobudjetissa olemme olleet rohkeita ilman tämän hallituksen velanottoa suurempaan ratkaisuun että voimme kasvattaa ja korottaa kansaneläkkeitä mielestäni olisi tärkeää

vaikka sanotaan että puhumalla asiat eivät selkiinny että keskustelisimme eläkeläisköyhyydestä jos

niin saisinko siihen nimiä myös sosiaalidemokraattisesta ryhmästä jotta yhdessä voisimme käydä tämän keskustelun ilman poliittisia intohimoja asiallisen keskustelun joka voisi tarkoittaa sitä että suurimman hallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja myös osallistuisi siihen keskusteluun koska hänellä oli selkeästi halua viedä tätä eteenpäin voisimme katsoa oppositiosta ja yhdessä eduskunnassa että onko tämä niin että se puikko todellakin on kapellimestarilla ja sitä heiluttaa vain kokoomus

puhemies kuten sanottu kyllä minä uskoisin että sosiaalidemokraateilta tulisi tukea tämänkaltaiselle asialle me pidämme tärkeänä sitä että paitsi tehdään sitten tuloksia ja se että täällä käytäisiin joku ajankohtaiskeskustelu ei minusta tietenkään huono ajatus ole kyllä minä uskallan sanoa että meillä ainakin kovasti ja mielellään puhutaan eläkkeensaajan asemasta koska me olemme olleet siitä hyvin huolissamme mutta minä toivon että sitten myös hallituspuolueilta tulisi allekirjoituksia tälle aloitteelle ja oikeastaan haluaisin sen nähdä juuri siksikin että aika usein sieltä hallituspuolueidenkin rivistä ikään kuin puhutaan että kyllähän me mutta sitten kun tulee se konkreettisen tekemisen paikka niin näin ei ole käynytkään ja jos sitten tällaista keskustelua käytäisiin myös hallituspuolueet aktiivisesti sitä edellyttäisivät hallitukselta niin varmasti saisimme myös hallituksen antamaan vastauksia esittelemään erilaisia laskelmia ja toteamaan juuri niitä ongelmakohtia mitä on olemassa ja toivottavasti tarttumaan näihin voi olla tietenkin että olen hieman liian toiveikas mutta näin ihanteellisesti ajatellenhan se menisi näin siksi uskon että varmasti meiltä tulee tukea sille ajatukselle että eduskunta keskustelee ajankohtaiskeskusteluakin

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljästoista asia käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

sisällöstä

arvoisa rouva puhemies mielestäni erittäin tärkeä lakiesitys ja hyvä että hallitus ymmärsi erottaa kuudennenkymmenennenensimmäisen pykälän ajokorttilakiuudistuksesta ja tuoda sen erillisenä eduskuntaan jotta tulevalle turistikaudelle mahdollistaa sen että kun meillä on paljon varsinkin kiinasta tulevia matkailijoita heillä olisi mahdollisuus täällä vuokrata ajoneuvoja ja ajaa moottorikelkkasafareita siinä mielessä täytyy hallituksen ripeää toimintaa kiittää että oli ymmärrystä ettei tämä jäänyt koko ajokorttiuudistuksen ryppääseen sisälle jolloin tämä olisi ilman muuta siirtynyt seuraavalle turistikaudelle nyt me olemme samalla viivalla ruotsalaisten kanssa niin että me mahdollistamme turisteille jotka tulevat aasiasta ja erityisesti kiinasta suomeen samanlaiset mahdollisuudet nauttia meidän matkailupalveluista koska ainakin osaltaan asiantuntijat ovat autovuokraamon puolelta kertoneet että tämä on miljoonan euron liikevaihto mitä tästä heille on tulossa siinä mielessä täytyy nyt nostaa hattua hallitukselle ja ja tietysti valiokunnalle siitä että saimme tämän näin nopeasti ja että tämä laki voi astua voimaan säädetyssä ja ajatellussa muodossa